päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja joona räsänen

arvoisa puhemies viime aikoina on puhuttu paljon lapsista ja parhaillaan vietämme oikeuksien viikkoa viime viikolla taas uusi väestöennuste kertoi meille että suomeen syntyy yhä vähemmän vauvoja ja moni syli jää vaille toivottua lasta näin pienen tyttären isänä tuntuu hyvältä että oikeastaan kaikki puolueet ovat ottaneet nyt lasten asiat ja perheiden asiat vakavasti esille ne ovat niitä tulevaisuuskysymyksiä pelkkä puhe ei kuitenkaan riitä vaan tarvitsemme konkreettisia tekoja täällä meiltä jotka salissa olemme arvoisa perheministeri suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen lapsistrategian hallitus onkin käynnistänyt tänä vuonna oman valmistelutyönsä asian suhteen tätä työtä ei tehdä kuitenkaan parlamentaarisesti eikö olisi ollut järkevää että näin merkittävässä asiassa joka ulottuu vaalikausien yli ja koskee tärkeimpiä henkilöitä eli lapsia oltaisiin lähdetty parlamentaarisesti liikenteeseen oltaisiin kytketty kaikki puolueet tähän yhteiseen työhön mukaan

arvoisa puhemies edustaja räsänen minulle teidän puheenvuoronne tärkein osa liittyi siihen että oppositiopuolue sosiaalidemokraatit selvästi niin ikään tavoittelee suomeen strate giaa jolla tästä maasta tulisi pitkällä aikajänteellä lapsiystävällisempi ja perheiden kannalta monella tavoin kestävämpi se on tärkein tieto että me nautimme laajaa poliittista yhteisymmärrystä tämän asian merkittävyydestä ja myös sen hoidosta ei niinkään lyhytjänteisillä vaalilupauksilla itse kultakin vaan laajasti sitoutumalla yhteiseen isompaan tavoitetilaan tuota strategiaa ei ole tarkoitettu tämän hallituksen strategiaksi tämä hallitus mandaatillaan laittoi liikkeelle sen valmistelun ja sen on tarkoitus hyödyttää seuraavaa hallitusta meidän painopisteemme on on ollut perhepalveluiden muutoksessa josta erityisesti kerron mielelläni lisää lapsistrategia on jotakin enemmän ja mikäli tuota halutaan vahvistaa esimerkiksi parlamentaarisella kaikkien puolueiden tapaamisella olemme yhteistyössä kollegaministeri grahn laasosen kanssa tähän enemmän kuin valmiita
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies jotta suomi olisi todella maailman lapsiystävällisin maa niin se vaatii monia uudistuksia liittyen vaikkapa perhevapaiden uudistamiseen etenemiseen kohti maksutonta varhaiskasvatusta kokonaiskoulupäivää harrastustakuuta ja myös oppivelvollisuuden pidentämistä nämä ovat asioita joihin me täällä salissa voimme suoraan vaikuttaa

mukaan lukien lupailivat aika mittavia panostuksia tämän perhevapaauudistuksen tekemiseen puhuitte muistaakseni kahdestasadasta miljoonasta olisinkin kysynyt mihin ne rahat unohtuivat tällä kaudella kun teillä kuitenkin rahaa riitti esimerkiksi moniin tehottomiin verenkevennyksiin eikö tämä olisi pitänyt jo tällä kaudella hoitaa kun nyt taas niin auliisti lupaillaan mitä tulevaisuudessa ollaan tekemässä
arvoisa puhemies jos talous olisi teidän jäljiltänne ollut kunnossa niin olisimme pystyneet tekemään paljon muitakin asioita valitettavasti satatuhatta työtöntä ja kuusi miljardia vajaa valtiontalous eivät antaneet mahdollisuuksia tehdä niitä tarpeellisia uudistuksia vaan ne pystytään tekemään seuraavalla kaudella kun nyt talouden pohja on laitettu kuntoon julkinen talous on suurin piirtein tasapainossa ensi kaudella nyt pystytään tekemään hyvä perhevapaauudistus nyt pystytään tekemään hyvä sosiaaliturvan uudistus ja parantamaan perheiden asemaa parantamaan perusturvaa se pystytään tekemään ensi kaudella kun nyt asiat on laitettu kuntoon

arvoisa puhemies kyllä minä olen pahoillani tästä pääministerin ylimielisestä otteesta tämän erittäin vakavan ja ison haasteen edessä missä me olemme jokainen meistä on huolissaan siitä että suomeen syntyy liian vähän lapsia ja huolissaan siitä että meidän nuoret ihmiset kokevat että he eivät voi syystä tai toisesta perhettä perustaa eikö meidän yhdessä pitäisi etsiä ratkaisuja joilla me voimme luoda sellaisen ilmapiirin ja tulevaisuudennäkymän meidän nuorillemme että he uskaltavat perustaa tähän maahan perheen kun nuorilta on kysytty mitkä ovat ne keskeiset syyt ja huolet he ovat kertoneet että keskeisimmät syyt ovat huolet omasta taloudesta omasta toimeentulosta ja työmarkkinoiden näkymästä me tiedämme että perhevapaauudistus on tehtävä jotta naisten työmarkkina asema paranee ja toimeentulo paranee ja perheillä on on sitten myös parempi tulevaisuus edessään onko hallitus valmis tarttumaan tähän isoon kysymykseen jo nyt eikä siirtämään seuraavan hallituksen tehtäväksi tätäkin isoa uudistusta

arvoisa puhemies yhdyn edustaja marin teidän hyvin luomaanne tilannekuvaan siitä millaisia syitä kenties löytyy taustalta siinä että lapsilukumme on historiallisen alhainen kun katsotaan tänä vuonna syntyviä vauvoja valitettavasti yksittäisenä vastauksena mikään ei taida riittää ratkaisemaan tätä tai kääntämään suuntaa tähän liittyy kaikki lähtien asenteista ja työelämäkysymyksistä aina perheiden etuuksiin ja ehkä maailman

jota tämä hallitus yritti todeten kuitenkin vahvasti pohjalle sen että hallituskauden alussa ydinpainopistevalinta oli perhepalveluissa varhaiskasvatuksessa ja vaikkapa neuvola ja lastensuojelupalveluiden yhteydessä tehtävässä uudistuksessa silti strategisen hallitusohjelman puitteissa päätimme yrittää tätä

muistaa että laskelmissa siitä mitä perhevapaauudistus maksaa on hyvä huomioida myös varhaiskasvatukseen liittyvät kustannukset se oli yksi keskeinen seikka tämän uudistuksen valmistelussa

arvoisa rouva puhemies päättäjät tekevät päätöksiä jotka vievät lapsen pesuveden mukana espoossa nuijitaan juuri budjettia jossa heikennetään espoo lisää se poistetaan lapsiperheiltä joilla on kaksi viiva kolme vuotisia lapsia tällaiset leikkaukset ovat kohtuuttomia ja ilmoitan jo tässä nyt että perussuomalaiset eivät tällaista kannata arvoisa puhemies kysyn teiltä millä tavalla voimme kannustaa perheitä siihen että he oikeasti tekisivät lapsia sote uudistus muun muassa vie juuri sieltä työpaikkoja naisvaltaisilta aloilta sen ovat asiantuntijat meille kertoneet oletteko te samaa mieltä että pätkätyöt lisääntyvät määräaikaisuus lisääntyy ja vakituiset työsuhteet vähenevät kyllä työ on tärkeää ja sehän myös kannustaa ihmisiä siihen että lapsia syntyy

arvoisa puhemies tämä keskustelu lähti liikkeelle lapsistrategiaan liittyvästä valmistelusta johon kutsun lämpimästi mukaan kaikkia puolueita sekä julkiseen keskusteluun että siihen ajatteluun joka lähtee niistä lähtökohdista että kaikki lasten elämässä ei liity vain kouluun ja päiväkotiin tai sote palveluihin vaan tämä liittyy yhteiskunnan kuvaan laajemminkin lapsiystävällisyydestä

meillä kaikilla liittyvän myös tasa arvo ja

arvoisa puhemies lapsen oikeuksien viikon teema on osallisuus jokainen lapsi haluaa olla mukana ryhmässä olla rakastettu ja pidetty mutta niiden lasten määrä joilla ei ole yhtään ystävää kasvaa koko ajan yksinäisyys yhteiskunnassamme kasvaa tiistaina keskustelimme liikuntapolitiikasta ja siitä että jokaiselle lapselle pitää taata harrastus se on yksi tärkeä kysymys mutta on paljon muitakin meidän rakenteissa ja meidän poislähettämisen kulttuurissa ja siinä että lapsiperheköyhyys kasvaa mitä hallitus tekee tämän yksinäisyyden vähentämiseksi tämä yksinäisyys on niin vaarallista sekä terveydelle että henkiselle kehitykselle

arvoisa puhemies kiitos tärkeästä aiheesta tänään näin kuin edustaja totesi lasten kokema yksinäisyys on edelleen valitettavan yleistä se on yksi kiusaamisen muoto että jää yksin näitä lapsia meidän pitäisi pystyä auttamaan varhaiskasvatuksessa on isot mahdollisuudet siihen että voidaan opetella ryhmässä yhdessä kaveritaitoja ja sitä että ketään ei jätetä

ja lapsissa on tulevaisuus näinhän me kaikki ajattelemme ja uskon että jokainen tässä salissa haluaa pitää lapsistamme mahdollisimman hyvää huolta ja turvata jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet turvalliseen ja hyvään elämään kuitenkin tänäänkin kun vietämme lapsen oikeuksien viikkoa miljoonat lapset kärsivät sotien ja väkivaltaisuuksien keskellä meillä suomessakin moni lapsi elää köyhyydessä ja turvattomuudessa sen vuoksi luopumaan niin harrastuksistaan kuin pahimmillaan riittävästä ravinnosta usein köyhyys myös periytyy sukupolvelta toiselle ja aiheuttaa suuren syrjäytymisriskin yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kärsimään köyhyydestä tai turvattomuudesta arvoisa ministeri kysynkin teiltä miten voi olla mahdollista että rikkaassa suomessa niin moni lapsi elää köyhyydessä mitä te aiotte konkreettisesti tehdä köyhyyden ja eriarvoisuuden kitkemiseksi aiotteko palauttaa subjektiivisen päivähoito oikeuden ja perua lapsilisien indeksileikkaukset

arvoisa puhemies kysymys on aivan ytimessä me tiedostamme sen että taloudellisesti niukka toimeentulo vaikuttaa lapsen elämään monin tavoin ja me olemme nähneet kehityksen joka on jatkunut usean vaalikauden aikana samaan tilanteeseen taloudellisesti heikon aseman kylkeen saattaa liittyä muita ongelmia perheen arjessa yksittäisiin kysymyksiin vastaan mitä olemme tehneet lapsiperheköyhyyden torjumiseksi liki seitsemäntuhatta perhettä enemmän kuin ennen pääsi maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin lisäksi me olemme ensi vuoden alusta vahvistamassa kaikkein pienimpien vanhempainpäivärahojen euromäärää kahdeksallakymmenellä eurolla kuussa ja toisin kuin edellinen hallitus me nostamme sen nyt työttömän peruspäivärahan tasolle

arvoisa puhemies ministeri saarikko te paljon puhutte näistä talouden reunaehdoista eihän lapsilisäleikkaus ole ainoa jonka te olette kohdistaneet lapsiperheisiin etenkin on otettava huomioon että pääministeri joka itse asiassa aikaisemmin lehdessä sanoi että hän olisi leikannut vähemmän oli se joka ennen vaaleja lupasi että lapsiperheiltä etuuksista ei leikata senttiäkään että tasoa ei leikata mutta niin leikkasitte mutta nämä talouden reunaehdot tuntuvat niitä käytetään valikoiden talouden reunaehdot sanelivat sen että lapsiperheiden verotusta kiristettiin mutta kuitenkaan ei ole talouden reunaehdoista huolta ollut kun teitte apteekkarivähennyksen talouden reunaehdot sanelivat silloin kun päivähoito oikeutta rajattiin mutta ne eivät olleet huolena silloin kun metsänomistajille tehtiin erityinen veroetu tai silloin kun lapsilisiä leikattiin mutta arvoisa ministeri jälleen te sanotte että perhevapaita ei voinut toteuttaa johtuen talouden reunaehdoista esitittekö hallitukselle lisärahoitusta perhevapaiden toteuttamiseen ja jos esititte kuinka paljon

arvoisa puhemies on tietysti kipeä asia vaikeana talouden aikana joutua tekemään sellaisiakin ratkaisuja jotka voivat näyttäytyä vaikkapa lapsiperheen arjessa euromääräisinä heikennyksinä haluan kuitenkin ja minusta on oikeudenmukaista kuvata nyt nämä mittasuhteet kuten mainitsin äsken lapsilisiin liittyvä leikkaus oli noin yksi prosentti kaikesta siitä rahasta mitä lapsilisinä kaikki suomalaiset perheet saavat lisäksi tämä hallitus päätyi korottamaan yksinhuoltajien osuutta lapsilisässä juuri siksi että me tunnistamme ja tiedämme että yhden vanhemman perheissä köyhyysriski on erityinen kysymys ja mitä tulee lapsiperheiden toimeentuloon minusta tuntuu edustaja lindtman että te hiukan tahallanne unohdatte että kaikkein tärkein teko suomalaisten perheiden kannalta ne sataviisitoistatuhatta uutta työpaikkaa joiden joukossa on erittäin monta äitiä ja isää ja vielä tärkeämpää tulevaisuuden lapsipolitiikkaa on se että me emme elä yli varojemme sinun ja minun meidän ja teidän kaikkien meidän lasten varojen kustannuksella

arvoisa puhemies aivan oikein se on kaikkein tärkeintä ja sen takia on käsittämätöntä on käsittämätöntä että juuri työttömien lapsilta te olette rajanneet päivähoito oikeutta viestejä ympäri suomea että niissä tilanteissa monet lapset näissä perheissä tarvitsisivat he hyötyvät kaikkein eniten siitä kokopäiväistä juuri näille äideille ja isille pitäisi antaa täysi mahdollisuus hakea työtä arvoisa puhemies ministeri saarikko te ette vastannut kysymykseen teidän talouden reunaehtonne ovat valikoivia aina kun pitäisi parantaa lapsiperheiden asemaa tai edes säästää heitä leikkauksilta silloin teillä ei ole rahaa mutta kun hyvätuloiset pyytävät uusia veroetuja niin silloin rahaa löytyy nyt kysyn teiltä esitittekö rahaa perhevapaiden uudistamiseen ja jos esititte niin kuinka paljon ministeri saarikko voisitteko vastata

perhevapaiden osalta viime syksynä lähti liikkeelle oli laaja yhteiskunnallinen tahto että asia laitetaan kuntoon samassa yhteydessä liki kaikki puolueet ja tahot esittelivät omia mallejaan kuinka monta kuukautta kukin vanhempi olisi kotona tai millä tavalla rajaisimme nykyisiä etuisuuksia päädyimme laskelmissa erittäin hyvässä yhteistyössä hallituksen sisällä ja myös vuorovaikutuksessa työmarkkinajärjestöjen kanssa varmaan noin pariinkymmeneen eri malliin siitä miten asiat voitaisiin toteuttaa eikä sekään malli joka viime kädessä oli ollut pöydällä meillä olisi ollut kustannusneutraali niin kuin kuvaatte vaan varhaiskasvatukseen tarvittavat lisäpanostukset olisivat olleet merkittäviä

rouva puhemies hallituksella on myös suuri vastuu siitä minkälaista ilmapiiriä luodaan työmarkkinoille meillä työmarkkinat ovat muuttuneet että silpputyö on tullut jäädäkseen eikä korkeakoulutuskaan välttämättä enää takaa pysyvää työpaikkaa tässä tilanteessa meidän poliitikkojen pitäisi tehdä kaikkemme että loisimme turvaa työmarkkinoille esimerkiksi sosiaaliturvan tai työttömyysturvan muodossa kuitenkaan hallitus ei ole pystynyt edistämään esimerkiksi silpputyöntekijöiden sosiaaliturvaa parantavaa yhdistelmävakuutusta lisäksi täytyy luetella nämä heikennykset irtisanomissuojan heikentäminen aktiivimalli monenlaiset toimenpiteet jotka ovat lisänneet ihmisten pelkoa siitä että voi pudota kokonaan ilman työttömyysturvaa vaikka itse tekisi parhaansa esimerkiksi aktiivimalli on todistetusti lisännyt toimeentulotuen tarvetta niiden perheiden määrää jotka joutuvat tukeutumaan toimeentulotukeen kun työttömyysturvasta leikataan kuinka te vastaatte tähän kritiikkiin että te olette osaltanne huonontaneet työmarkkinoiden ilmapiiriä
arvoisa puhemies työmarkkinoista sinällään vastaa ministeri lindström mutta tulkitsin kysymyksenne liittyvän erityisesti miten tämä on vaikuttanut syntyvyyteen ensinnäkin suomalaisesta keskusteluilmapiiristä vastaamme me kaikki tässä salissa erityisen painokkaasti joka ikinen mitä tulee työmarkkinoiden epävarmuuteen työn murros on totta ja hallitus on on tehnyt parhaansa reagoidakseen siihen mutta olemme myös ymmärtääkseni kaikki täällä salissa yhdessä katsoneet että isompi sosiaaliturvan kokonaisuudistus on parempi vaihtoehto jossa pystymme selkeästi huomioimaan kaikki erilaiset

puhemies ministeri saarikko peräänkuulutti tässä äsken perhevapaauudistusmallia missä otetaan huomioon varhaiskasvatus meillä on malli joka sisältää kaikki nämä eri kohdat se on loppuun hiottu ja valmis ja sitä voidaan toteuttaa vaikkapa heti mutta varsinaiseen kysymykseen tiedämme että varhaiskasvatus on keskeisessä asemassa ja ja tänä päivänä puhutaan paljon myös laadusta ja sisällöstä kuitenkin varhaiskasvatus on ainut osa opintopolusta mistä ei löydy tietyntyyppisiä palveluita perheiden ja kasvattajien tueksi esimerkiksi kuraattoreiden ja psykologien palvelut puuttuvat varhaiskasvatuksesta arvoisa hallitus mitä aiotte tehdä tälle suurelle kohtalokkaalle kysymykselle

arvoisa puhemies luulen että tässä salissa vallitsee hyvä yhteisymmärrys siitä että suomeen tarvitaan perhevapaauudistus joka tuo lapsiperheiden elämään joustoja ja vahvistaa työelämän ja vanhemmuuden tasa arvoa ja edistää myöskin lasten osallistumista varhaiskasvatukseen mistä tämä kysymys tarkemmin ottaen nousi varhaiskasvatuksen osalta tällä kaudella on tehty erittäin merkittäviä asioita muun muassa uusi varhaiskasvatuslaki on voimassa se nostaa päiväkotien laatua pitkällä aikavälillä vahvistaa ammattilaisten koulutustasoa ja käynnissä on maksuttoman maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu viisi vuotiaille jota laajennetaan meillä on maksuja alennettu varhaiskasvatuksessa mikä on lisännyt varhaiskasvatukseen osallistumista ja myöskin liittyen tähän tällä hetkellä asiantuntijat työskentelevät varhaiskasvatuslain seuraavan vaiheen valmisteluksi koska tavoitteena on että saataisiin näitä tuen rakenteita vahvistettua myös varhaiskasvatuksessa samoin olemme tehneet hyvää yhteistyötä sosiaali ja terveysministeriön kanssa siinä että on luotu tiiviimpiä yhteyksiä päiväkotien ja sosiaali ja terveyspalveluiden välille tuen varmistamiseksi

on selvää että tarvitsemme lainsäädännön uudistuksia joilla tehdään parempi perhevapaauudistus ja toivon mukaan siihen tulevaisuudessa päästään tarvitsemme myös uudistuksia mitkä liittyvät varhaiskasvatukseen koulutukseen ja niin edelleen mutta sitten tämän lainsäädännön päälle tarvitsemme myös asenneilmapiirin muutosta sitä että suomi todella olisi myös lapsiystävällisempi yhteiskunta ihan kaikkien meidän arjessa ja kaikkien perheiden arjessa emme varmasti pelkästään lainsäädäntöä muuttamalla pysty tekemään olisi hyvä että todella tässä työssä jokainen puolue tekee oman osansa ja sitä kautta luomme tähän yhteiskuntaan positiivisempaa ilmapiiriä olisin näin keskustelun lopuksi kysynyt vielä arvoisalta perheministeriltä mitä te ajattelette miten tätä yhteiskunnan ilmapiiriä pystyisimme muuttamaan paremmaksi
arvoisa puhemies luulen että yksi keskeinen seikka mitä perheet meiltä odottavat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa erilaisten lasten äärellä eri ikäisten ja erilaisten lasten kanssa on se että yhteiskunta joustaisi oli sitten kysymys työelämästä tai siitä että palvelut tulisivat oikeaan aikaan ja niitä ei olisi liian monimutkaista löytää ja on hyvä huomata että suomalaisten perheiden arkeen vaikuttavat paljon monet muunkinlaiset asiat kuin lainsäädäntö tai poliitikkojen puheet juuri tästä syystä lapsistrategian ohjaustyöhön ja valmisteluun kutsuttiin laajasti myös muita yhteiskunnallisia toimijoita kuin poliitikkoja viitaten edes hallituspuolueilla ei ole edustajia tuossa ohjausryhmässä suoraan vaan on yhteiskunnallisia vaikuttajia kaikilta elämän eri aloilta uskon että tämänkaltaisilla puheenvuoroilla kuin mitä te edustaja räsänen esititte me rakennamme kaikkein parhaiten yhteistuumin lapsiystävällisempää suomea maassa joka ikääntyy euroopan maista kaikkein nopeimmin ja me olemme tältäkin osin isojen haasteiden edessä

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmältä edustaja hakkarainen
arvoisa puhemies suomalaiset kotitaloudet ovat suorastaan vihaisia sähkölaskutuksesta ja erityisesti siirtohinnoista

multialainen matti ronkainen kirjoitti keskisuomalaisessa että hän sai kolmen kuukauden sähkölaskun jonka kokonaissumma oli tästä vajaa kolme euroa oli varsinaista sähkölaskua siis kolme prosenttia oli energiasta loput yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia oli veroja ja siirtomaksuja liki jokaisessa muussakin perheessä ihmetellään valtavia siirtomaksuja ne ovat käsittämättömiä perussuomalaiset esittivät viime syksynä ja esittävät myös tänä syksynä sähkönsiirtohinnoittelun rajoittamista yhtiöitten voittoja tulee alentaa asettamalla tuotolle nykyistä alempi prosentti multialainen matti ronkainen kysyi mitä poliitikot tekevät siirtohinnan kohtuullistamiseksi mitä vastaatte ministeri lintilä

arvoisa rouva puhemies ihmisten huoli siirtohintojen kehittymisestä koskettaa erittäin montaa suomalaista ja samaan aikaan myös meidän sähkönkulutus ja sähkönkäyttö entistä tärkeämmässä osassa se toimitusvarmuus niitten laitteitten jotka sähköllä toimivat täytyy toimia silloin kun maatamme ovat runnelleet erilaiset myrskyt eri puolilla ja sähkökatkot ovat olleet pitkiä meillä on ollut suuri huoli toimitusvarmuudesta ja näitten huolien takia sähkönjakeluyhtiöille on säädetty melko suuria velvoitteita tehdä investointeja joilla tuo toimitusvarmuus paranee

arvoisa puhemies edellinen hallitus tekin kepposen ja myi sähköyhtiö carunan paikatakseen huonoa taloudenhoitoaan se oli suuri virhe sitä tuskin voi perua mutta hallitus voi puuttua energiaviraston tuottopäätöksiin maakaapelointi ei ole peruste kohtuuttomille siirtomaksuille esimerkiksi mainitsemani matti ronkainen kertoi että hänellä on maakaapelointi mutta maakaapeliin sähkö tulee ilmajohtoja pitkin ja sähkökatkoksia on paljon perussuomalaiset vaativat asumiskustannusten halpuuttamista sähkönsiirtohintojen alentaminen on tähän kysyn aiotteko puuttua energiaviraston hinnoitteluun ja alentaa yhtiöitten tuottoprosentteja

hyvä kerrata tuo sähkölaskun rakenne se tuli tässä edustaja hakkaraisen kysymyksessäkin hyvin korostetulla tavalla esille mutta keskimäärin meillä sähkölaskusta yksi kolmasosa on sitä kulutusta toinen kolmasosa on siirtoa ja kolmas kolmasosa verotusta energiavirasto valvoo että sähköä jakelevat yhtiöt toimivat lainsäädännön mukaisesti ja tällaista ylihinnoittelua ei pääsisi syntymään neljän vuoden valvontajakson aikana ja jotta nuo vuotuiset korotukset pysyisivät kohtuullisina sen takia laadittiin tämä vuotuinen korotuskatto sen sijaan siihen että lähdettäisiin puuttumaan siihen hyvin mittaville investoinneille mahdolliseen tuottovaatimukseen meillä todennäköisesti ei oikein lainsäädännöllisiä keinoja välttämättä ole mutta tuon valvonnan on oltava tarkkaa niin että toimitaan nyt olevan lain ja pelisääntöjen mukaisesti ja siitä on pidettävä tiukasti kiinni toimitusvarmuutta samalla

arvoisa puhemies caruna kaupat tehtiin viime kaudella kokoomus vihreät vasemmistopuolueet ja tekisi mieli kysyä oliko oliko hyvä kauppa mutta kysynkin kun tätäkin ohjelmaa katsoo melkein puoli miljoonaa suomalaista kun se sähkölasku sieltä postiluukusta tulee niin sähkönsiirtohinta on aivan älytön mitään oikeudenmukaisuutta ei siitä kyllä löydy onko suomessa mahdollisuus nyt tällä hetkellä valtion puuttua tähän sähkönsiirron hintaan ainoastaan kerran vuodessa kun se joka kerta nousee niin sehän menee ihan pilviin onko

mahdollisuudet vaikuttaa todellisuudessa sähkönsiirron hinnan pienentämiseen vai vai onko se vain niin että kerran vuodessa katsotaan katto ja että se nousee pilviin

arvoisa puhemies suomessa on kaiken kaikkiaan kahdeksankymmentä yhtiötä jotka toimittavat meille kuluttajille sähköä jotta sitä sieltä pistorasiasta tulee toki yksittäisillä yrityksillä on paljon eroa joskus tuntuu että valitettavankin paljon kuvasin yhteiskunnan siirtoyhtiöille asettamia velvoitteita toimittaa entistä säävarmemmin sähköä meidän tarpeisiimme sen että sähkönsiirtoyhtiöitten investoinnit sähköverkkoon runsaan kymmenen vuoden aikana ovat liki kymmenen miljardia euroa jotta sähkö meille häiriöttä tulee ja tästä toimitusvarmuutta parantavia investointeja on noin kolmannes totta kai kun investointeja tehdään niille odotetaan myös tuottoa ja valitettavasti me kuluttajat joudumme sähkön siirtohinnasta jatkossakin maksamaan mutta valvonnan täytyy olla kohdallaan että ylisuuria hinnoitteluja ei tehdä

arvoisa rouva puhemies edustaja elomaa totesi että täällä puhutaan lähes puolelle miljoonalle katsojalle sen vuoksi olisi erityisen tärkeätä että pysytään totuudessa kun fortumille annettiin lupa myydä carunalle sähköverkot oli ainoastaan yksi henkilö joka sitä vastusti ja yksi puolue vasemmistoliitto nimittäin oppositio keskusta tai perussuomalaiset äänestänyt asiasta te ette päässeet päättämään siitä arvoisa puhemies silloin jo totesimme sen miksi me vastustimme caruna kauppaa alueellista monopolia ei pidä antaa yksityisille ulkomaisille sijoittajille kahdeksankymmentä prosenttia carunasta on australialaisten ja isobritannialaisten omistuksessa kaiken lisäksi kun he takovat voittoa alueellisella monopolilla he kiertävät vielä meidän verotustamme eivät maksa kunnolla veroja suomeen kysynkin nyt valtiovarainministeri orpolta miksi ette halua puuttua tasevapaussääntöön joka mahdollistaa sen että meidän ylikorkeista siirtohinnoista maksettavista voitoista ei makseta edes kunnolla veroa

puhemies ensinnäkin haluan sanoa sen että en hyväksy veronkiertoa en missään muodossaan meidän tehtävämme on on koko ajan kehittää meidän järjestelmää niin että me pystymme estämään veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun joka on laitonta me pystymme tähän askel kerrallaan tämä tasevapautus mihin viittaatte on aikoinaan tehty viisaasti valtiovarainministeri urpilaisen esittelystä käytännössä sillä turvataan kuudenkymmenen suomalaisen suuryrityksen toimintaedellytyksiä eu sääntelyn puitteissa se on aivan välttämätöntä kymmenilletuhansille suomalaisille työpaikoille että kuusikymmentä suomalaista suuryritystä voivat tätä käyttää siksi tasevapautusmenettely on olemassa ja nyt kun ollaan tekemässä muutoksia edelleen lausuntokierroksen perusteella laaja näkemys on se että tämän pitää jatkua mitä tulee julkisuudessa olleisiin väitteisiin niin valitettavasti en voi kommentoida yksittäisen

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä emma kari
arvoisa puhemies täällä keskusteltiin aikaisemmin lasten oikeuksista jemeniä on kutsuttu maailman pahimmaksi paikaksi olla lapsi nälänhätä uhkaa yli viittä miljoonaa jemeniläislasta maahan tarvitaan välitön tulitauko ja rauha on hyvä jos hallituksessa on vihdoin tultu siihen tulokseen ettei edellytyksiä uusille asevientiluville saudi arabiaan enää ole tämä järjetön sota on täysin ihmisen aikaansaamaa ja vain ihmiset pystyvät sen lopettamaan ulkoministeri soini suomella on tunnetusti paljon rauhanvälityksen osaamista millä tavalla suomi aikoo toimia rauhanprosessin edistämiseksi jemenissä ja voisiko suomi olla aloitteellinen esimerkiksi asevientikiellossa koko euroopan laajuisesti
arvoisa rouva puhemies tämä kysymys on erittäin ajankohtainen ja tärkeä tosiaan hallitus on tänään käsitellyt asevientiä ja vallitsevassa tilanteessa uusille asevientiluville arabiemiraatteihin ja saudi arabiaan ei nähdä tarvetta eli tämä tämä päätös on on selvä ja meidän harkintamme perustuu tietysti aina myös tapauskohtaiseen harkintaan ja eun asevientikriteereihin tämä jemenin kysymys on äärimmäisen tärkeä siinä on nyt lievää toiveikkuutta viime viikolla tasan viikko sitten puhuin tästä usan ulkoministerin mike pompeon kanssa ja hän sanoi silloin että jotain on tapahtumassa no nyt maanantaina me saimme tietää että myönteistä kehitystä tulitauon puitteissa on tapahtumassa myös eun ulkoministerit

päätös aseviennin lopettamisesta on ehdottoman oikea ja jokainen pienikin valonpilkahdus jemenistä on ehdottoman tarpeen maassa on meneillään maailman pahin humanitäärinen kriisi kaksikymmentäkaksi miljoonaa ihmistä tarvitsee kipeästi humanitäärista apua lähes kaksi miljoonaa pikkulasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta kahdeksankymmenenviidentuhannen alle viisi vuotiaan lapsen pelätään kuolleen nälkään ja sairauksiin konfliktin seurauksena pelastakaa lapset järjestön mukaan jokaista pommeihin ja luoteihin kuollutta lasta kohden kymmenet kuolevat nälkään tämä olisi täysin estettävissä mutta sitä varten jemeniin tarvitaan pikaisesti lisäapua kysyisinkin ministeri virolaiselta aikooko suomi nyt lisätä omaa humanitäärista apuaan jemeniin

rauhan saamisesta ja nyt on tärkeää että on saatu tulitauko ja tehdään kaikki sen puolesta että tulitauko pitää koska vain tulitauko takaa sen että me voimme saada avun perille siis varmistaa avun perillemenon sen takia on äärimmäisen tärkeää että neuvottelupöytään päästään ja ruotsi on luvannut isännöidä näitä neuvotteluja nyt on kaiken kaikkiaan kaikista tärkeintä että kaikki osapuolet tulevat ruotsiin ja aloittavat nämä neuvottelut puhuin tästä margot wallströmin ruotsin ulkoministerin kanssa että heillä on kaikki valmiudet tehdä näin ja vihdosta viimein ykn turvaneuvostokin ja sen viisi pysyvää jäsenmaata ovat lähteneet tässä asiassa liikkeelle nämä ovat hyviä asioita apua tarvitaan pikaisesti mutta se tilanne on äärimmäisen hauras siellä ja ikävä kyllä siellä on tahoja jotka hyötyvät sodasta ja käyvät kyynisesti tätä sotaa omien poliittisten päämääriensä takia mutta nyt on kansainvälisen yhteisön

arvoisa rouva puhemies edustaja kari te kuvasitte tämän katastrofaalisen tilanteen juuri niin karmealla tavalla kuin se on meidän silmiemme edessä ollut televisioruutujen kautta ministeri soini kertoi niistä seuraavista askeleista mitä ollaan ottamassa jotta sinne sinne saadaan rauha aikaiseksi suomi on koko ajan ollut tilanteessa mukana me olemme tänä vuonna antaneet sinne kolme miljoonaa euroa jotka on toimitettu unhcrn maailman ruokajärjestön ja punaisen ristin kansainvälisen järjestön kautta senpä takia nämä ovat valikoituneet meidän yhteistyökumppaneiksemme että he pystyvät myös todistettavasti näyttämään sen että se apu menee perille te kysyitte siitä siitä tulevasta ne päätökset tehdään sitten aina tapauskohtaisesti mutta uskaltaisin jo tässä arvioida niin että ne päätökset tulevat kyllä olemaan myönteisiä
tähän aiheeseen on myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymys edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää päätöksistä lopettaa asevienti jemenissä sotiville saudiliittouman osapuolille ja toivon että se koskee myös voimassa olevien lupien mukaista asevientiä

yksi miljoonaa vakavasti aliravittua raskaana olevaa naista jotka eivät saa myöskään terveyspalveluita ykn väestörahasto unfpa on ilmoittanut marraskuun alussa että se tarvitsee välittömästi lisärahoitusta jemenin tilanteeseen paikkaamaan yhdysvaltojen jättämää rahoitusvajetta sekä vastatakseen syvenevään kriisiin toivoisin ja kysyn nyt aikooko hallitus lisätä apua jemenille ja olla täyttämässä unfpan ja monien muiden avustusjärjestöjen akuuttia rahoitusvajetta

kuten jo äsken totesin systeemihän toimii niin että yleensä nämä järjestöt pyytävät pyytävät rahaa nimenomaisesti niihin hankkeisiin ja kuten hyvin tiedätte suomi on yksi unfpan suurimmista rahoittajista meillä on hyvin läheinen yhteistyösuhde

me tiedämme että tarve on valtava mutta me emme tiedä niitä niitä todellisia summia se mitä tämän vuoden tarpeesta voidaan sanoa on että lähes kahdeksankymmentä prosenttia siitä tarpeesta on kylläkin pystytty tyydyttämään kun puhutaan rahoista mutta viime aikoinahan siinä on ollut ongelmana se että näitä kaikkia avustuksia ei ole pystytty saamaan perille koska siellä ovat olleet sotilaalliset joukot kiinni ykn varastoissa

erittäin hyvä että asia on nyt esillä ja meillä on tässä salissa suuri yksimielisyys siitä että konflikti pitää saada loppumaan tämä on erittäin monimutkainen konflikti siinä mielessä että kyynisesti käytetään jemeniä jemeniläisiä lapsia naisia uhreina kun siellä taistellaan tämmöistä proxy sotaa iranin toimesta saudi arabian toimesta arabiemiraattien toimesta luojan kiitos ja poliittisen päätöksenteon kautta ja kansainvälisen paineen kautta nyt on myös suurvallat saatu reagoimaan jos tästä vielä saataisiin ykn turvaneuvoston yksimielinen päätöslauselma niin se veisi asiaa eteenpäin koska ykn yksimieliset päätöslauselmat turvaneuvostossa sitovat kaikkia jäsenmaita toisin kuin se jos tehdään yleisiä päätöslauselmia ilman että niillä on turvaneuvoston suojaa ja ja kaikessa karmeudessaan tämä khashoggin murha on luonut sellaisen aikaikkunan että nyt voidaan toimia ja nyt pitää toimia

siellä on pommitusten alla siviiliväestöä jolle ei ole pystytty toimittamaan apua lapsia ja naisia myöskin toimittajilla on ollut erittäin vaarallinen tilanne työskennellä jemenissä eli emme tiedä senkään vuoksi kaikkea mitä siellä on tapahtunut

suomestakin kulkeutuvien aseiden reitti pitää pysäyttää ei voi enää lisää aseita siihen sotaan työntää mutta kysymykseni on ministeri soinille tästä hyvästä uutisesta että tukholmassa ruotsissa voisivat alkaa neuvottelut ykn pääsihteerin erityisedustaja martin griffithsin johdolla neuvotteluissa usein tarvitaan tarjouksia rauhanturvasta siviilikriisinhallinnasta ja muuta onko eussa tai pohjoismaiden kesken keskusteltu siitä mitä suomi voisi tehdä
arvoisa rouva puhemies suomi on luvannut kaiken mahdollisen apunsa jos sitä meiltä pyydetään me tiedämme ja hyvin henkilökohtaisesti tiedän että meillä on tässä maassa kelpoja rauhanvälityksen toimihenkilöitä kuten esimerkiksi erityisedustajanani toiminut kansanedustaja haavisto tai tällä hetkellä erityisedustajanani toimiva edustaja urpilainen suomi on valmis totta kai olemaan kaikin tavoin apuna ja mukana jos kutsu tulee kaikista tärkeintä on kuitenkin se että me olemme saaneet yhdessä tämän asian liikkeelle myös eu tasolla ja ja ruotsi joka on meidän hyvä yhteistyökumppanimme fasilitoi tätä tapaamista se takaa myös meille hyvän tiedonsaannin koska meillä on hyvät välit ja ja tietojenvaihtoyhteydet ruotsin kanssa
arvoisa rouva puhemies on hienoa että jonkinlainen valo näkyy tunnelin päässä ja jos mahdollista todellakin saataisiin jemenissä rauhanprosessi alkuun humanitääristä apua kuten täällä on todettu tarvitaan ilman muuta sinne lisää ja aivan olennainen asia on tuo hodeidan satama sehän ei nyt ole voinut toimia eli avustuskuljetukset eivät ole menneet perille koska sataman ympäristössä on kaiken aikaa taisteltu onko nyt mahdollista siis sekin että tämä hodeidan satama saadaan siihen käyttöön mihin se on tarkoitettu ja jo olemassa olevat avustuskuljetukset saataisiin perille tavattoman suuren joukon kärsimyksen lieventämiseksi

kestäisi ja että kaikki osapuolet siihen sitoutuisivat koska juuri tämä mainittu hodeidan satama johonka edustaja paloniemi viittaa on tavallaan se portti jota kautta apua saadaan perille ikävä kyllä aika monta joukkiota joita sitten eri eri valtiot rahoittavat ja sen takia olisi ensiarvoisen tärkeää että hyvin toiminut toiminut erityisedustaja martin griffiths saisi kaikki osapuolet tulemaan paikalle ja saisi kaikki osapuolet sitoutumaan tähän sillä jos näin ei käy niin silloin ne avustuskuljetukset jotka tulevat eivät ole täydessä turvassa sen takia tämä tulitauko ensin ja sitten kaikkien sitoutuminen ja kaikkien osallistuminen rauhanprosessiin ja etenkin myös naisten koska jos naiset eivät ole mukana näissä rauhanprosesseissa niin tutkimusten mukaan nämä rauhat eivät tule todennäköisesti solmituksi ja niitten kestävyys on heikompi jos eivät naiset ole

arvoisa puhemies tämä vuosia jatkunut jemenin konflikti on todella sellainen että sen karmeudet menevät yli kaiken käsityskykymme on todella arvokasta että olemme saaneet sen nyt vähän voimakkaammin kansainväliselle agendalle haluan kiittää sekä hallituksen asevientipäätöksestä että ministeri soinia aktiivisuudesta sekä yhdysvaltojen että eun suunnassa se on todella arvokasta on totta että välitön tulitauko ja humanitäärinen apu ovat niitä ratkaisuja joita tarvitsemme nyt ja tässä jotta tämä karmea tilanne esimerkiksi lasten osalta voisi edes vähän kohentua mutta on tosiaan myös niin että kestävää rauhaa on rakennettava me olemme täällä eduskunnassa perustaneet jemen ryhmän lähinnä saadaksemme tietoa tällaisilta toimijoilta kuin pelastakaa lapset unicef cmi voimme arvioida miten suomi voisi jatkossakin ikään kuin olla mahdollisimman paljon maailmalle avuksi ja hyödyksi ja saadaksemme tilannekuvan esimerkiksi näistä ruotsin tulevista neuvotteluista näin kysyisinkin vielä kehitysyhteistyöministeriltä ja ulkoministeriltä olisiko mahdollista että me aktiivisesti valmistelisimme suorastaan ehdotuksen kahdessa asiassa humanitäärisessä avussa ja kriisinhallinnassa ja kriisineuvottelussa jo ajatellen tätä mahdollista tulevaa ruotsin kokousta

arvoisa rouva puhemies minä haluaisin ensin lähteä siitä päästä liikkeelle että ensin saadaan sopimus aikaiseksi identifioidaan ne tarpeet ja sen jälkeen me tarjoaisimme osaamistamme siinä missä meillä on jos me nytten sanomme että ruvetaan rakentamaan koulutusta tai koulujärjestelmää tai

puhemies todellakin juuri on tullut tieto siitä hallituksen linjasta että asevienti jemenissä sotiville saudi arabialle ja arabiemiraateille lopetetaan ja se on aivan oikea kiitos siitä että tätä hallituksen linjaa pystyttiin nopeasti tarkastelemaan viimeksi muutama viikko sitten

arvoisa rouva puhemies ensin jos saan vielä vastata edustaja torstille pidän hyvin tärkeänä tämmöistä kansalaisjärjestötyötä ja monitorointia ja myös sitä että kirjoititte asiasta helsingin sanomiin kaikki tämä kansalaisjärjestötyö asian tunnetuksi tekemiseksi ja paineen luomiseksi on erittäin hallituksen tämänpäiväinen päätös käsitteli uusia lupia niille ei ole edellytyksiä tässä vaiheessa hallitus ei ole tehnyt mitään päätöstä voimassa olevien lupien kohdalta vaan me tarkkailemme tilannetta mutta tämä tämä päätös on edelleen voimassa täytyy myös katsoa sitä että meillä on tietyt sopimussakot monet muut tällaiset asiat ja niistä voidaan sitten tehdä päätöksiä erikseen nämä edelliset luvat ovat käsitykseni mukaan ainakin kahden edellisen hallituksen päättämiä lupia niin että kyllä tässä ovat ikävä kyllä lähes kaikki parlamentaariset puolueet olleet näitä myöntämässä

liikennevirasto aloitti viime vuonna hanko hyvinkää radan sähköistyssuunnitelman päivittämisen koska edellinen sähköistyssuunnitelma ehti vanhentua nyt olisi äärimmäisen tärkeää että sähköistysprojekti saataisiin pikimmiten käyntiin hangon satama kasvaa reippaasti mikä on tietysti hyvä asia ja rautatiekuljetukset satamasta ovat kaksinkertaistuneet vuoden aikana saimme viikolla liikenneministeriltä hyviä uutisia että länsirannikon valtatie kahdeksaan aiotaan lisätä kokonaisuudessaan valtakunnallisten pääväylien joukkoon kiitos siitä mikä on tilanne hanko hyvinkää radan osalta milloin on odotettavissa että tämä alueellisesti ja kansantaloudellisesti tärkeä sähköistysprojekti vihdoin toteutuu

arvoisa rouva puhemies liikenteen infran ja väylähankkeiden osalta on äärimmäisen tärkeää että me pystymme entistä pitkäjänteisempään suunnitteluun ja parempaan ennakoitavuuteen tämän vuoksi eduskunta onkin hyväksynyt kesällä lain maanteistä ja liikennejärjestelmästä ja nyt meillä on parlamentaarinen työryhmä joka parhaillaan pohtii sitä miten kaksitoista vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa lähdetään käynnistämään ja sitä kautta myöskin synnyttämään pitkäjänteistä ennustettavuutta tuleville liikennehankkeille

arvoisa puhemies meillä on suomessa erittäin kattava kymmenientuhansien kilometrien pituinen maantieverkosto valitettavasti kuten kaikki tiedämme se on viimeisten vuosien ehkä jopa vuosikymmenien aikana päässyt pahasti rapistumaan monin paikoin suomea kaikilla maanteillä liikkuvilla liikkuvilla on varmasti kokemusta tästä

arvoisa ministeri ärade minister onko hallitus esittämässä vielä joitain lisätoimenpiteitä maanteidemme kuntoon laittamiseksi ja mitä toimenpiteitä hallitus on tehnyt jotta teiden talvikunnossapito toimisi koko maassa ensi talvena

viime talvi oli todella haasteellinen teittemme talvikunnossapidon osalta ja siitä olemme ottaneet opiksi ja tehneet lukuisia toimenpiteitä ensinnäkin olemme käyneet läpi talvikunnossapidon urakkasopimusmalleja joita systemaattisesti lähdetään alue toisensa perään uudistamaan aina siellä missä urakointimallit on mahdollista uudistaa toiseksi olemme luoneet talvikunnossapidon osalta talvihoitoluokituksen johon olemme myöskin kohdentaneet enemmän varoja ensi talvea varten näitä talvikunnossapitoluokkien korotuksia on tehty kautta ja niistä on tarkat tiedot liikenneviraston sivuilla kolmanneksi olemme sopineet sen että näiden talvikunnossapitotoimintojen osalta lisätään valvontaa ja valvontajärjestelmästä on sovittu myöskin osana maantielainsäädäntöä ja sitten neljänneksi myös juuri mainitsemanne asetus väylien kunnosta ja kunnossapidosta omalta osaltaan tulee varmistamaan sen että meillä on tietyt vasteajat nimenomaan sitten pääväylien osalta

arvoisa puhemies olen erittäin ilahtunut että puhumme hyvinkäästä eli kotikaupungistani kuuntelin erittäin huolellisesti olen ministeri berneriltä itsekin kysynyt henkilökohtaisissa keskusteluissa milloin tämä hanko hanko hyvinkää radan sähköistys tulee ei nyt oikein vieläkään sitä vastausta tullut siinä puhuttiin tästä kahdentoista vuoden suunnittelusta eli toivoisin todella paljon että jotain konkreettisempaa olisi on hyvin paljon nyt liikkeellä suunnittelurahoja mutta kunnat odottavat konkretiaa koska siellä liikkuu tavarat ja meidän elinkeinoelämä on riippuvainen siitä miten tavara liikkuu muun muassa hyvinkään ja hangon välillä olisin nyt oikeastaan kysynyt mitä konkretiaa oikeasti on odotettavissa samalla olisin kysynyt hanko hyvinkää mäntsälä tiestä ohituskaistoja on odotettu vuosikausia ja rekkaliikenne oikeastaan vain lisääntyy siellä onko hallituksella ollut edes puheissa tämä hanko hyvinkää mäntsälä tie minulta usein siitä kysytään ja nyt katsojat saavat itse vastauksen onko siitä ollut edes puhetta ja onko sinne tulossa

arvoisa rouva puhemies suomessa on tällä hetkellä korjausvelkaa niin meidän rata kuin tieverkostossa lähes kahden miljardin euron edestä tämän lisäksi meillä on investointivelkaa useiden miljardien edestä suurista määristä ja hankkeista on tehty suunnitelmia mutta on myöskin ollut selvää että meidän nykyinen kyky rahoittaa kaikkia näitä niin korjaus kuin investointivelkaan kuuluvia hankkeita tällä hetkellä ole ollut mahdollista tämän vuoksi olemmekin tehneet merkittävää työtä sen edistämiseksi että löydämme sitoutumista sekä uusia rahoitusmalleja niin korjausvelan kuin kehittämisenkin osalta olemme myöskin sopineet yhdessä siitä että nimenomaan kehittämiseen liittyvät hankkeet tullaan yhdessä sopimaan parlamentaarisen työjärjestyksen kautta jolloin jokainen puolue osallistuu näihin priorisointeihin ja myöskin eduskunta omalta osaltaan hyväksyy kaksitoista vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä

kysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja laukkanen
arvoisa rouva puhemies kahden viikon päästä juhlimme jälleen itsenäisyyttämme samalla juhlimme myös niitä veteraaneja jotka ovat itsenäisyyden meille hankkineet tästä huolimatta voimme jälleen lehdestä lukea että ne määrärahat joilla veteraanejamme hoidetaan ovat loppuneet he odottavat yhdeksäntoista miljoonan lisärahaa jotta saisivat välttämättömän hoidon itselleen nämä määrärahat on alibudjetoitu tänä vuonna ja ne budjetoitiin ali viime vuonna jolloin juhlimme sata vuotista itsenäisyyttämme minusta tämä on väärin ja kohtuutonta heitä kohtaan arvoisa ministeri orpo oikeastaan kysyisin teiltä kirstunvartijana voisitteko nyt tässä luvata meidän sotaveteraaneille että kaksituhattayhdeksäntoista me emme alibudjetoisi heidän tarvitsemiaan rahoja ettei joka vuosi heidän tarvitse itse maksaa hoitojansa kun he odottavat

arvoisa puhemies veteraanien asioiden hoidossa suomessa on muodostunut hieno käytäntö kaikkien puolueiden yhteisymmärryksestä ja siitä tavasta jolla näitä kysymyksiä on hoidettu yksi osa tätä oli suomi sata hengessä tehty juhlapäätös jolla hallitus päätti osoittaa merkittävästi lisää määrärahoja kunnille sitä kautta että valtiokonttori sinne lähetettäisiin laskut kunnista kuittaisi mahdollisimman ison osan niistä veteraanien tarpeista mitkä liittyvät heidän kotipalveluihinsa oli iloinen asia huomata että tuon juhlapäätöksen myötä kunnat alkoivat selvästi enemmän kohdistaa näitä palveluita veteraaneille ja anoivat sitten valtiokonttorilta vastineeksi rahaa niihin mutta koska oikeus ei ole ollut lakisääteinen vaan määrärahoihin sidottu hallitus yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa teki ratkaisun siitä että ensi vuonna tämä oikeus on lakisääteinen jokaiselle vielä keskuudessamme elävälle veteraanille aivan samoin kuin tähän asti se oikeus on kuulunut invalideille mitä tulee tämän vuoden osalta rahoitukseen ymmärtääkseni eduskunta juuri huomenna äänestää rahoituksesta joka varmistaa että kaikki loppuvuoden kotipalvelut veteraaneille voidaan varmasti hienosti ja hallitusti kuntakentällä hoitaa

enintään yksi tunti asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies esittelen eduskunnalle hallituksen esityksen talousarvioesityksen täydentämiseksi ensi vuodelle jos katsotaan ensin näitä isoja lukuja

velkaantumisesta vuoden kahdeksantoista eli kuluvan vuoden velkaantuminen aikanaan budjetoitiin kolmeen pilkku yhteen miljardiin euroon ja nyt me olemme tälle vuodelle kuitenkin poikkeuksellisen lyhennyksen eli valtion vientiluotto maksuja etukenossa velkoja yksi pilkku neljä miljardia joten se vähentää tämän vuoden velanoton tarvetta mutta kuitenkin sen lisäksi vielä me tarkastimme jo aikaisemmin ennusteen mukaisesti velanoton tarvetta puolella miljardilla eli tämän vuoden ennustettu velanoton tarve on yksi pilkku kaksi miljardia euroa kun ensi vuoden

ehkä ensimmäisenä voisin mainita sen että me kuitenkin halusimme pitää suhteellisen tiukkaa linjaa tehdä vain välttämättömimmät ja lisäsimme poikkeuksellisestikin eduskunnan

talousarvion käsittelyä varten normaalin neljänkymmenen miljoonan euron lisäksi kaksikymmentä miljoonaa euroa eli yhteensä kuusikymmentä miljoonaa jolloin eduskunta ja valtiovarainvaliokunta ja valiokunnat voivat huolellisesti käsitellä hakea mahdollisia kipupisteitä hieman suuremmalla liikkumavaralla kaikki tehdään tietenkin kehysten puitteissa joitakin yksittäisiä asioita haluaisin nostaa tärkeään rahanpesuvalvontaan ja rahanpesun vastaisiin toimiin lisätään yhteensä kaksi pilkku yksi miljoonaa euroa poliisille keskusrikospoliisille ja sisäministeriölle poliisille on kaksi pilkku kaksi miljoonaa euroa rahoitusta reservipoliisijärjestelmän perustamiseen ja suojelupoliisin toimitilahankkeisiin on yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa

isossa roolissa tässä täydentävässä esityksessä ovat maatalouden kriisipakettiin liittyvät lisäykset me päätimme maatalouden tukitoimista budjettiriihessä ja täydentävässä esityksessä lisäämme sovitun mukaisesti kaksikymmentäkaksi pilkku viisi miljoonaa euroa maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen ja lisäksi maa ja puutarhatalouden kansallisen kansallisen tuen momentille ehdotetaan neljän miljoonan korotusta ja vielä afrikkalaisen sikaruton torjuntaan kohdistetaan yhteensä yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa tämäkin on aivan välttämätön toimenpide afrikkalaisen sikaruton leviäminen suomeen voisi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja suomalaiselle sikataloudelle arvoisa eduskunta hallitus pystyi taas tekemään toimia myöskin tutkimuksen ja koulutuksen vahvistamiseksi opetus ja kulttuuriministeriölle esitetään valtuutta jolla valtio saa luovuttaa huippututkimusta rahoittavalle säätiölle joka on perustettu kuudenkymmenen miljoonan euron arvosta ja ammatillisen koulutuksen osakeyhtiölle kahdeksankymmenen miljoonan euron arvosta valtion pörssiosakkeita tässä on löydetty tapa millä näillä yhteensä sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla laitetaan niin sanotusti tasetta töihin tuottamaan rahoitusta näille tärkeille ammatillisen koulutuksen sekä huippututkimuksen hankkeille arvoisa puhemies me elämme todellakin vahvan talouskasvun aikaa edelleen mutta kaikki merkit viittaavat siihen suuntaan että talouden kasvu on hidastumassa valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennustaa ensi vuodelle yhden pilkku kahdeksan prosenttiyksikön talouskasvua meidän täytyy tehdä kaikkemme että me pystymme pitämään sitä vahvempaa talouskasvua yllä jatkamaan tätä vahvaa talouden virettä tällä hetkellä se suurin kysymys ja suurin huolenaihe on jälleen kerran työllisyys meillä on lähes kolmesataatuhatta työtöntä ja kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja yrityksistä joka puolelta suomea viestii siitä että että heillä on työvoimapulaa siksi näissä hallituksen esityksissä varsinaisessa budjettiesityksessä ja huomenna päätökseen tulevassa lisätalousarvioesityksessä sekä tässä on kuitenkin merkittäviä panoksia ja toimia kokonaisuutena työllisyyteen ja nimenomaan kohtaanto ongelmaan työvoimapoliittisen koulutuksen lisäämiseen nämä esitykset ovat kokonaisuus ainoastaan korkeamman työllisyysasteen kautta me pystymme turvaamaan meidän hyvinvoinnin ja nyt me voimme päästä korkeampaan työllisyysasteeseen jos me saamme avoimet työpaikat ja työttömät suomalaiset ihmiset kohtaamaan arvoisa puhemies työllisyys työllisyys työllisyys siinä suomen kolme keskeisintä haastetta joihin hallitus on pystynyt omilla toimillaan tämän kauden aikana vastaamaan mielestäni kiitettävästi mutta lisää toimia tarvitaan ei ole jakopolitiikan aika vaan pitää tällä valitulla linjalla vahvistaen talouskasvua auttaen työttömiä ihmisiä löytämään työpaikat

ilmeisesti on tarvetta debattiin

ministerillä oli hyviä kerrottavia myös tästä velkaantumisesta ja velanoton tarpeesta tähän vuoteen kun lähdettiin niin velanoton tarve oli yli kolme miljardia ja nyt se on saatu painettua tuohon yhteen pilkku kahteen miljardiin pidän myönteisenä sitä että tässä esityksessä vahvistetaan meidän omaa kotimaista ruoantuotantoa entisenä maa ja metsätalousministerinä ja ruokaministerinä tämä on ollut ministeri orpolle tärkeä asia ja kiitos siitä koko hallitukselle että näitä panostuksia nyt tulee myös koulutus ja tutkimus on ensiarvoisen tärkeää talouskasvu näyttää pientä hiipumista ensi vuoteen ja meidän pitää huolehtia siitä että me saamme entistä enempi nyt työttömänä edelleen olevia työn syrjään kiinni ja siinä nimenomaan tämä täydennyskoulutus ja uudelleenkoulutus ovat kyllä aivan avainasemassa
pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattikeskusteluun nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

rouva puhemies suuressa kuvassa kuitenkaan varsinaisen talousarvion joka on eduskunnan käsittelyssä jätön jälkeen tässä täydennyksessä ei mitään kovin merkittävää muutosta tehdä edelleen todetaan että kuluttajien luottamuksen kestävän talouskasvun ja kohentuneen työllisyyden ansiosta julkiset palvelut pystytään jatkossakin turvaamaan ja se on se kaikkein tärkein asia joka sitten sitä kuluttajien luottamusta pidemmässäkin juoksussa varmistaa hallituksen taholta on viisasta tunnustaa se että nopean talouskasvun aika saattaa olla takana ja sen tähden on syytä varautua siihen että maailmalla voi tapahtua muutoksia ja suomenkin pitää olla valppaana valtiovarainvaliokunnan puolesta haluan kiittää siitä että hallitus on mahdollistanut sen että jakovara tällä kertaa on on runsaampi ja me varmaan löydämme tähän hyviä ratkaisuja

puhemies edustaja kalli tässä todisti että ilmeisesti sittenkin on jakopolitiikan aika toisin kuin valtiovarainministeri tässä totesi oikeasti on uudistuspolitiikan aika ja on investointipolitiikan aika leikillisesti sanottuna jos vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetti ei riittävästi vastaa kaksituhattakaksikymmentä luvun haasteisiin niin tietenkin täydentävässä budjetissa olisi voinut sitten tuoda esiin ne uudistukset joita seuraava vuosikymmen meiltä edellyttää mutta kiinnittäisin huomiota nyt kestävyysvajeeseen jonka kuromiseen umpeen tämä hallitus ei lupauksista huolimatta pystynyt sitä jäi silti kolme prosenttiyksikköä bktstä seitsemän miljardia euroa suomi ei tullut kuntoon suomalaiset pörssiyhtiöt tulivat kyllä tuloskuntoon kuten ennätyksellinen osinkovuosi todistaa se on hyvä asia sinällään mutta aivan eri asia ne viisi uudistusta joita sdp on on esittänyt on tarkoitettu työllisyyden ja kasvun varmistamiseksi entistä kuoppaisempana aikana kuten valtiovarainministeri itsekin totesi odotettavissa ei ole enää näin suotuisaa aikaa

puhemies tiistaina julkaistiin tilastokeskuksen ja työllisyys ja elinkeinoministeriön työllisyysraportit yli sataviisitoistatuhatta työllistynyttä tämän hallituksen aikana ja sataviisituhatta työtöntä vähemmän tämä on erittäin merkittävää minun täytyy ihmetellä sitä millaista hallituksen toiminnan pitäisi olla jotta se vasemmisto oppositiolle kelpaa jos tämä ei kelpaa tämähän on se kaikkein merkittävin kysymys ollut koko tämän kolmen vuoden ajan lisäksi kahdessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt yli viidelläkymmenellätuhannella ja mikä hienointa nuorisotyöttömyys on vähentynyt yli viisi prosenttiyksikköä tässä täydentävässä budjetissa sinisten pirtaan sopii hyvin se että kansanturvallisuuteen panostetaan poliisiin suojelupoliisiin rajaviranomaisiin sinne kannattaa laittaa hieman lisää ja kyllä ihmetyttää se että ruotsissakin nyt kaksi kuukautta ja jälleen epäonnistui hallituksen muodostaminen veivata hallitusta suomessa on toimintakykyinen hallitus joka on saanut talouden kuntoon katsotaan jälleen sitten niin kuin kansalainen päättää mikä on vaalien jälkeen tilanne mutta todella toivon että emme joudu

puhemies pääministeri teki tuossa katumusharjoituksia ja kertoi että jos vaalikauden alussa olisi tiedetty kuinka hyvä taloustilanne nyt tällä hetkellä on olisi pitänyt joitakin kipeimpiä leikkauksia ehkä harkita uudelleen yksi tapa olisi ollut tässä täydentävässä esimerkiksi poistaa ne kansaneläkkeisiin ja niihin liittyviin etuisuuksiin liittyvät indeksileikkaukset jotka myös ensi vuonna jatkuvat tähän olisi ollut hyvä mahdollisuus tässä täydentävässä mutta sitä ei kuitenkaan tehty mutta haluan myöskin

liikennetyöryhmä esitti kun puhutaan liikenteen ilmastopäästöistä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä se ei varsinaiseen budjettiesitykseen sisältynyt mutta lisätalousarviossa tälle vuodelle ja sitten tässä täydentävässä se on mukana arvostan sitä arvostan sitä kovasti ja tällaisia toimenpiteitä tarvitaan todella lisää jos aiotaan ilmastonmuutos torjua niin liikenteen rakentamisen kuin maataloudenkin osalta

yksikään sellainen yhtiö joka tuottaa tappiota ei tee investointeja ei äänekosken sellutehtaan miljardi investointeja tehnyt semmoinen yhtiö joka tekee rajusti tappiota ja voi huonosti edustaja harakka teidän taloudellinen osaamisenne tässä asiassa on hieman kummallista yritykset investoivat silloin kun on rahaa ja jopa on rohkeutta ottaa velkaa ja tehdä uusia työpaikkoja niin kuin on nyt käynyt sataviisitoistatuhatta uutta työpaikkaa ja valtiontalous on on parantunut hurjasti ja te valitatte täällä sitä että yritykset tuottavat voittoa en kyllä teidän ajatusmaailmaanne ymmärrä yhtään mutta kai se on sitä korkeampaa talousosaamista jota minä en osaa

arvoisa puhemies ei ole ensimmäinen kerta kun joudun pyytämään edustaja hoskosta ottamaan sinitarran pois korvasta minähän sanoin nimenomaan että että se että on lisää osinkoja jaettavana tällä kertaa verrattuna aikaisempiin vuosiin on hyvä asia tämän voitte tarkistaa jos jaksatte lukea eduskunnan pöytäkirjoja ihan sieltä pöytäkirjasta mutta se on eri asia kuin se että suomi olisi kunnossa ja tämä hallitus ei valitettavasti ole siitä huolimatta että se on historiallisen paljon leikannut köyhiltä ja kipeiltä opiskelijoilta ja ja eläkeläisiltä kyennyt sopeuttamaan valtiontaloutta yhtä paljon kuin edeltäjänsä joka oli paljon vaikeammassa suorastaan katastrofaalisessa maailmantaloudellisessa tilanteessa siksi olemme siinä tilanteessa että tämä

puhemies siitä edustaja harakan puheen alkuosasta olen täysin samaa mieltä mutta siitä että ei mitään olisi tehty tai ei kestävyysvajetta olisi onnistuttu kuromaan umpeen olen eri mieltä kuitenkin kaikista tärkein asia työllisyyden kasvattaminen ja hallitus on onnistunut omilla toimillaan ja totta kai myös markkinatilanteen siivittämänä nostamaan työllisyysastetta erittäin paljon toki tekemistä vielä riittää työllisyysasteen tulisi olla lähempänä kahdeksaakymmentä prosenttia jotta meillä olisi mahdollisuudet tulevaisuudessakin pärjätä haluan kuitenkin erityisesti kiittää tässä täydentävässä talousarvioesityksessä muutamasta asiasta ensimmäinen on vaihtoehtoisten rahoitusmallien sibin eli social impact bondin tuominen mukaan meidän hyvinvoinnin rahoitusmalleihin tässä uudessa mallissahan nimenomaan pyritään nyt puuttumaan pitkäaikaistyöttömyyteen toivottavasti sieltä löytyy uusia keinoja kiitän myös tässä yhteydessä parannuksista opiskelijoiden tukiin tulevaisuudessa opiskelijoiden saamia apurahoja ei oteta tulona huomioon ja alle kahdeksantoista vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulot eivät pienennä opintorahaa eivätkä asumislisää
arvoisa puhemies olen hieman hämmentynyt siitä että pääministeri tuossa kyselytunnin aikana puhui perhevapaauudistuksen kohdalla että ensi kaudella kun asiat saadaan kuntoon sitten ruvetaan tämmöisiä asioita miettimään ja toisaalta meillä on hyvässä vauhdissa talouskasvu mutta se alkaa hiipumaan elikkä onko tästä nyt luettavissa kun minä yhdistän nämä kaksi asiaa yhteen että parannuksia esimerkiksi asumiseen ja liikkumisen halvempiin hintoihin perheiden perheiden verovapauden verovapauden palauttamista ei ole tulossakaan näitä kun laittaa yhteen niin siltä tämä nyt valitettavasti kuulostaa minä minä ymmärrän että puhutaan

millä pitää elää joka ikinen kuukausi jos työstä saatavat tulot eivät riitä menoihin niin ei se ei se kyllä paljon naurata meillä perussuomalaisilla olisi ollut hyviä ideoita jo pari vuotta asumiseen ja liikkumiseen ja niiden halpuuttamiseen hyvä ministeri katsokaa näitä meillä on ihan hyviä ideoita ottakaa

täytyy sanoa edustaja hoskoselle että on aika erilaisia arvovalintoja tehty tällä hallituskaudella kuin viime hallituskaudella koska te olette leikanneet kaikista pienituloisimmilta kansalaisilta eläkkeensaajilta lapsiperheiltä työttömiltä sairailta mutta sen sijaan että olisitte tehneet oikeudenmukaista politiikkaa teillä oli kuitenkin varaa tehdä miljardin euron veronkevennykset jotka suosivat suurituloisimpia

joka kompensoi täysimääräisesti kansaneläkeindeksiin ja siihen sidottuihin etuuksiin hallituskaudella tehdyt leikkaukset mitä sanotte tähän arvoisa valtiovarainministeri orpo tuotteko te tämän vasemmistoliiton ehdottaman esityksen tähän saliin jotta voimme auttaa niitä kaikista köyhimpiä suomalaisia

mutta tällä hallituskaudella me olemme päässeet tähän kyytiin mukaan ja etlakin tunnustaa että iso osa työpaikoista joita on luotu on tehty hallituksen toimien ansiosta mitä tulee kaikista pienimpiin päivärahoihin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin tämä hallitus nostaa ensi vuonna niitä kahdeksankymmentä euroa työmarkkinatuen tasolle ja kun oli edellinen korotus silloinkin se oli keskustajohtoinen hallitus joka tähän pystyi juuri näiden kaikkein köyhimpien ihmisien osalta jotka eivät ole työelämässä mukana tähän tarvittiin

juhlimme parantunutta työllisyyttä ja ministerikin päätti puheensa korskeasti työllisyys työllisyys työllisyys ja hyvä niin mutta sitten kun katsomme mitä hallitus on itse aktiivisesti tehnyt työllisyyden hyväksi niin ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen miten aktiivimalli näkyy nyt tässä täydentävässä budjettiesityksessä te olette hoitaneet työllisyyttä aktiivimallilla joka leikkaa työttömältä työnhakijalta työttömyysturvaa mikäli hän ei onnistu saamaan työtä ja kaikesta päätellen nyt tässä täydentävässä budjettiesityksessä lisätään kelan toimintamenoja yksitoista pilkku neljä miljoonaa euroa mikä menee lisääntyneiden toimeentulohakemusten käsittelyyn lisääntyneiden byrokratiamenojen kattamiseen ja tämä kaikki kertoo siitä että tämä aktiivimalli ei ole ollut onnistunut malli edistää työllisyyttä voitteko te ministeri orpo tunnustaa tämän että kelan toimintamenomäärärahojen lisääminen johtuu juuri siitä että aktiivimalli ei ole toiminut kuten on odotettu
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kaikkein pienituloisimmilta suomalaisilta ei ole leikattu päinvastoin kaikkein pienituloisimpien saama toimeentulotuki on sidottu indeksiin ja siihen on tehty kaikki indeksin mukaiset korotukset

jo mainitsikin pienimpiin päivärahoihin on tuntuvat korotukset ensi vuonna mitä arvovalintoihin tulee niin hallitus on tehnyt sen arvovalinnan että on haluttu edistää työllisyyttä hyvät ystävät kymmenettuhannet köyhät ihmiset kymmenettuhannet köyhät perheet ovat saaneet parannusta taloudelliseen tilanteeseensa juuri sitä kautta että työllisyys on parantunut ja he ovat päässeet töihin mitä aktiivimalliin tulee niin yhdessä on sovittu siitä että sitä edelleen parannetaan ja se on hyvä asia

tulee kuolemantapaus olemme koko eduskunta tehneet lakialoitteen yli sadan kansanedustajan allekirjoitus siitä että lakia sovellettaisiin taannehtivasti vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista kun kriisinhallinnassa toimivat rauhanturvaajat saivat tämän vastaavan vakuutusturvan eli kaksi vuotta suomalaiset varusmiehet ovat olleet turvan ulkopuolella minä kysyn teiltä nyt hyvä ministeri ja oikeastaan minä anelen tässä oppositiossa olossa on se huono puoli että joutuu tekemään kaksin verroin hartiavoimin töitä saadakseen hyviä asioita eteenpäin löytyykö mistään rahaa vielä

erittäin tärkeä asia ja kun me kaikki varmasti sydämellä tämän koemme ja ajattelemme että se olisi oikeus ja kohtuus niin miten näin joulun alla ministeri kiitos

arvoisa puhemies sdp toi jo vuosi sitten esille työttömyydestä rankaisevan aktiivimallin epäkohtia ja muun muassa sen että se tulee lisäämään kelan toimeentulotukimenoja ja hallintokustannuksia me vastustimme tämän todella eriarvoistavan mallin viemistä heikkouksineen läpi ja ehdotimme siihen useita parannuksia hallitus ei kuitenkaan suostunut perumaan lakia nyt olemme sitten siinä tilanteessa että hallitus esittää meille täällä tänään yksitoista pilkku neljä miljoonaa euroa lisää rahaa kelalle toimeentulotukihakemusten ja aktiivimallin takia lisääntyneiden käsittelyjen vuoksi

puhemies

alkutaivalta niin pitää muistaa se että meillä viime hallituksen lopulla oli jo kahden kansainvälisen luottoluokittajan keltainen kortti suomelle jos ei olisi ruvennut talous kuntoon menemään niin meillä olisi korkokanta lähtenyt nousemaan ja jokainen prosentti mikä meidän velan korkoon olisi tullut lisää olisi ollut miljardi pois valtion budjetista silloin ei meiltä olisi kysytty että mikä on teidän politiikkanne silloin olisi vain raaasti otettu katsokaapa hyvät ystävät miten kävi kreikassa siellä kun ei välitetty talouden kunnosta niin eläkkeitä leikattiin viisikymmentä prosenttia kysyttiinkö eläkeläisiltä ei varmaan kysytty valtion palkkoja leikattiin kolmekymmentä riippuen henkilöstä jos oli perheellinen vähän vähemmän poikamiehiltä ja yksin yksin eläviltä naisilta noin puolet tätäkö olisi meidän pitänyt jäädä odottamaan ja ja jättää talous hunningolle niin kuin eräältä hallitukselta aikanaan jäi elikkä kun me me laitamme taloutta kuntoon niin kannattaa muistaa se että me emme elä täällä saarekkeessa vaan me elämme maailmanmarkkinan yhtenä maana jonka tulevaisuus riippuu siitä käyvätkö meidän tavarat tuolla maailmanmarkkinoilla kaupaksi

puhemies aktiivimalli on edelleen näköjään aktivoinut demareita nostamaan sen yhä uudelleen esille täytyy nyt muistaa mistä on kyse vaihtoehtona oli joko se että kaikilta leikataan työttömyysturvaa tai sellainen malli jossa omalla aktiivisuudellaan voi estää sen minusta on paljon reilumpaa se että omalla aktiivisuudellaan pystyy estämään tällaisen viiden prosentin leikkauksen ja moni siihen on pystynyt ja monen palaute on myös se että tämä on heitä aktivoinut saanut hakemaan töitä ja moni on töitä myös saanut se näkyy myös luvuissa ja niin kuin etla totesi vähintään puolet siitä työllisyyskasvusta mitä tämän hallituksen aikana on tapahtunut liittyy hallituksen tekemiin toimenpiteisiin

että valtion käteen jää enemmän rahaa tässä nyt se ero on ei voi mitään mutta totuus on myös se että vähävarainen

on suhteellisesti saanut enemmän näiden kevennysten jälkeen kuin isotuloinen

vaatii oppositioltakin että esittäkää nyt niitä omia säästökohteitanne niin tässähän edustajat tuppurainen ja taavitsainen esittivät säästäkää se yksitoista pilkku neljä miljoonaa mikä joudutaan taas laittamaan sinne kelan kankkulan kaivoon vain byrokratiarattaiden pyörittämiseen sen saa sillä pois kun jättää tämän turhan aktiivimallin pois mikä on aiheuttanut vain mielipahaa ihmisissä aina täältä kehotetaan että sanokaa nyt sitten mistä säästetään täällähän edustajat tuppurainen ja taavitsainen kertoivat mistä yksitoista miljoonaa voidaan tässäkin säästää arvoisa puhemies on päivänselvää kun tätä täydentävääkin talousarvioesitystä tässä katsoo että kyllähän meillä on huutava tarve niille toimenpiteille joilla me vahvistamme työllisyyskasvua ja ja talouskasvua tulevina vuosikymmeninä nythän kysymys on siitä millä tavalla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pärjää myös seuraavassa haasteessa ja sitä seuraavassa haasteessa ja toivoisin kyllä että tähän hyvin laajasti yhteisymmärryksessä näitä keinoja mietitään jotta myös seuraavalla vuosikymmenellä täällä olisi jotain mitä jakaa

siis arviointiin kelan toimintakykyä mielestäni pitää arvioida niin kuin valtiontalouden tarkastusvirastokin on kiinnittänyt huomiota en ole varma että se toimii tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tämä olisi hyvä tapa säästää veronmaksajien rahoja edustaja juvonen kysyi sotilastapaturmalainsäädännöstä mielestäni tämä on sellainen asia että jos eduskunta käsittelyssään haluaa takautuvasti myöntää näitä niin se on mahdollista ja niin sanotut joululahjarahat ovat ovat sitä varten olemassa minä voisin tässä ainakin omasta puolestani vaikka asia on ministeri mattilan ensisijaisesti heittää palloa myöskin eduskunnan suuntaan aktiivimalli on yksi lukuisista hallituksen työllisyyttä lisäävistä toimenpiteistä on saatu loistavia tuloksia aikaan mutta aivan oikein meidän täytyy kaikkien katsoa nyt tulevaisuuteen miten me pääsemme vielä eteenpäin ja puhua niistä välttämättömistä uudistuksista mitä me

voi jatkaa vaikka nyt vastaukset loppuun niin mennään sitten puhujalistaan
kiitos mitä tulee sitten pitäisikö tässä joitain katumusharjoituksia tehdä menoleikkausten osalta niin ei siis se tilanne missä me hallitusohjelman teimme ja tämän ison vakautusohjelman oli sellainen että ne oli pakko tehdä silloin nyt me olemme siinä tilanteessa että meidän budjettitaloutemme alkaa tasapainottumaan julkinen talous on tasapainossa kestävyysvajetta on viimeisen arvion mukaan pystytty purkamaan kolme miljardil la se on kova saavutus siihen ei ole laskettu mukaan sote uudistusta joka varmasti helpottaa meidän yhteisymmärrystämme sen lisäksi me olemme vieneet neljän miljardin säästöohjelman läpi talouskasvu

jos ei ole työtä tämä erottaa puolueita tässä salissa merkittävällä tavalla ensin pitää kakku leipoa ja tulot saada sitten voidaan jakaa tästä minä haluan pitää kiinni ei jaeta enempää kuin on olen huomannut että yhteiskunnassa on kasvava ilmapiiri sille että jaetaan jotain mitä ei ole se on meidän lastemme ja sitä jaettaisiin ikään kuin vähän etukäteen

arvoisa rouva puhemies tulevan vuoden budjettiesityksen täydentäminen antaa yhden tilaisuuden keskustella talouspolitiikasta laajemminkin keskustelussa on ihan paikallaan pitää maltti mukana sillä vaaleihin on enää alle viisi kuukautta talouspolitiikassa uskottavuus on kaikki kaikessa lähtökohtaisesti haluan onnitella hallitusta siitä että se on viimeisenä toimintavuonna saanut hyvää vetoapua kansainväliseltä taloudelta onnea siitä ministeri orpo suomi on vahvasti kiinni globaaleissa toimitusketjuissa ja arvoketjuissa ja talouden veto saksassa tai yhdysvalloissa näkyy aina pian myös täällä meillä työllisyys on parantunut ja kasvu tuntuu arvostelun sanat ovat kuitenkin paikallaan siinä miten hallitus on finanssipolitiikkansa virittänyt finanssipolitiikassa on menty politiikka edellä ja finanssit perässä leikkaukset ajoitettiin hallituksen alkutaipaleeseen jolloin kotimaista kysyntää olisi pitänyt pikemminkin pitää paremmassa kunnossa helpotuksia sen sijaan on tullut tähän vaiheeseen jolloin talouden kasvu olisi muutenkin kotitalouksia ja yrityksiä tukenut finanssipolitiikassa on ajoitus kaikki kaikessa ja nyt tämä ei ainakaan oppikirjan mukaisesti ole ollut vastasyklistä finanssipolitiikkaa pääministeri yllytti joskus potkaisemaan polveen jos hänestä löytyy poliitikko vältetään tätä nyt kuitenkin niin konkreettisesti kuin vertauskuvallisestikin sitä vastoin potkun saa kyllä hallituksen politikointi talouden pitkäjänteisyyden kustannuksella arvoisa rouva puhemies hallitus esittää tulevan vuoden budjetin täydennysesityksessä lisämäärärahoja hyviin tarkoituksiin aina maatalouden tukipaketista koulutukseen ja tutkimukseen on kuitenkin hämmentävää miksi esimerkiksi tutkimukseen tulee lippulaivasäätiölle miljoonaa euroa pääomaa ja ammatilliseen koulutukseen ja koulutusvientiin osakeyhtiö kahdeksankymmenen miljoonan euron pääomalla siis huomattavasti lisämäärärahaa sinne mistä on aiemmin tylsällä kirveellä leikattu suuret summat pitää muistaa että valtion budjetti ja sitä toteuttavat viranomaiset ovat luonteva tapa kanavoida yhteisiä varoja hyviin tarkoituksiin valtiontalouden kokonaisuus on syytä pitää hallinnassa ja siitä päättäminen on eduskunnan käsissä sen on oltava avointa pienet murentamiset vievät pala palalta budjettivaltaa perustuslaillisen järjestyksen ulottumattomiin arvoisa rouva puhemies vielä toinen yksityiskohta tästä budjetin budjetin täydennysehdotuksesta kelan toimintamenojen kohdalla on yksitoista pilkku neljä miljoonaa euroa lisäystä on pakko palata vielä entisiin aiemmin tässä salissa käytettyihin puheisiin me sanoimme tuolloin ja sanomme tänään me oppositiossa että tämä työttömyysturvan aktiivimalli on byrokratian lisäämistä nyt me näemme rahaa menee kelan hallintoon ja samaan aikaan leikataan työttömiltä toimeentulotukihakemukset kasvavat ja kelan menot määrärahat kasvavat byrokratia kasvaa mutta selvää näyttöä ei ole siitä että tämä aktiivimalli olisi parantuneen työllisyystilanteen takana tältä osin on hallituksella uudelleenarvioinnin paikka

hyvä rouva puhemies tästä

luvulla on luvassa kuoppaisempaa kehitystä hallituksen oma budjettikin ennustaa ensi vuonna talouskasvun puolittuvan osa vaikeuksista on ennakoimattomia emme voi omin toimin estää kauppasotia tai euroalueen epävakautta joihin populistit tällä ja ja toisella puolella atlanttia voivat suomenkin syöstä osa ongelmista kuitenkin tiedetään jo nyt heikkenevä huoltosuhde pitää yllä kestävyysvajetta jonka tämä hallitus lupasi poistaa noin kymmenen miljardin euron vaje piti poistaa mutta ei käynyt vaikka tämä hallitus heikensi vähäosaisten asemaa eläkeläisten opiskelijoiden köyhien ja kipeiden asemaa enemmän kuin mikään edeltäjänsä jopa onnistui ensimmäistä kertaa suomen historiassa leikkaamaan kansaneläkkeitä silti julkisen talouden sopeutukseen se ei pystynyt

luvun työllisyyden ja kasvun haasteisiin ensimmäinen on oppivelvollisuuden laajentaminen aidosti maksuttomalla toisella asteella toinen on perhevapaauudistus kolmas on asteittainen siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen neljäs on yksinkertainen ja kattava sosiaaliturva eli yleisturva ja viides on pienipalkkaiseen työhön kannustava verouudistus

osaltaan osoittaa aktiivimallin kohtuuttomuuden sen että kelan toimintamenoihin esitetään yhdentoista pilkku neljän miljoonan euron lisäys hallituksen oman tiedotteen mukaan lisärahoitustarve aiheutuu muun muassa toimeentulotukipäätösten aiheuttamasta työstä ja työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanosta

kestävyys edellyttää että työllisyysaste nousee seitsemänkymmenenkahden yli ensi vaiheessa seitsemäänkymmeneenviiteen mutta jokainen työllisyyden lisäprosentti tai jopa promille on aikaisempaa vaikeampi siksi tarvitaan kunnon panostusta niihin työllisyyspalveluihin joissa vaikeasti työllistyvät ja osatyökykyiset saadaan mukaan tarvitaan myös vähemmän uhoamista saatavuusharkinnan poistamisesta ja enemmän käytännön tekoja joilla jo nyt maassa työlupaa toista vuotta odottaneet saadaan pois jonosta lopuksi huomautan että hallitus todellakin on yksityistämässä työllisyydenhoitoakin mikä ei yleensä auta vaikeimmin työllistyviä täydentävässä esityksessä esitetään sijoitusta sosiaalisen investoinnin bondiin eli sibiin jolla yksityiset sijoittajat saavat tuottoa onnistuneesta työllistämisestä kotouttamisen osalta yksityisrahoitusmalli ei näytä läheskään saavuttavan tavoitteitaan joten työllistämis sib on samojen haasteiden edessä myönteiseksi loppukaneetiksi kuitenkin esitän toivomuksen että edellisistä kokeiluista on opittu ja saadaan aikaan parempia tuloksia jokainen työllistyvä on askel kohti kestävämpää suomea ja kun vaikeusaste kasvaa on kasvatettava myös luovuusastetta suomi on parhaimmillaan silloin kun suomi on

arvoisa puhemies

ihmisten ostovoimaa ensi vuonna hallituksen olisi pitänyt täydennysehdotuksessaan korjata perusturvaetuuksiin kohdistuneet indeksijäädytykset joista eniten kärsivät työttömyysturvan ja kansaneläkkeen saajat myös kaikki muut aiemmat leikkaukset ja sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kolmenkymmenen prosentin korotukset jätetään voimaan vaikka nekin olisi voitu korjata tässä kohtaa yhteensähän hallitus on leikannut tällä kaudella satoja miljoonia euroja pienituloisten ihmisten toimeentulosta hallitus ei korjaa viime vuonna tekemäänsä diabeteslääkkeiden korvausten kahdenkymmenen miljoonan euron leikkausta se ei korjaa vuonna kaksituhattakuusitoista tekemäänsä sairaille kohdistuvaa yli yhdentoista miljoonan euron matkakorvausten omavastuun korotusta se ei aio korjata kahdentoista miljoonan euron lääkekorvausten omavastuun nostoa hallitus ei aio palauttaa keliakiakorvausta eikä tekemäänsä seitsemänkymmenen miljoonan euron leikkausta opintotukeen kaikki nämä olisi ollut mahdollista nyt korjata tässä täydentävässä esityksessä

se kuuluu seuraavasti jokaiselle jolla on annetaan ja hän on saava yltäkyllin mutta jolla ei ole siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on tästä tulee sanonta matteus vaikutus ja se tarkoittaa etujen kasaantumista niille joilla niitä on jo ennestään tämä on sipilän hallituksen politiikkaa rikkaille on annettu rahaa köyhiltä on otettu maan hallitus on ottanut velkaa korvatakseen veroja joita se ei ole tohtinut kerätä rikkaimmilta kansalaisilta hallitus on leikannut pienituloisilta eläkeläisiltäkin kun ei ole halunnut lisätä suurten tulojen ja omaisuuksien verotusta jotta suomi voisi huolehtia kansalaisistaan ja valtion lisääntyneistä tehtävistä

rouva puhemies hyvät kansanedustajat kommentoin ihan muutamalla sanalla tätä nyt käsittelyssä

talousarvioesityksen täydentämisestä arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä pidän erittäin tärkeänä ja hyvänä sitä asiaa että lastensuojelulle kohdennetaan resursseja lisää pysyvyys usko ja toivo lapsissa on erittäin tärkeää ja ja se että luomme toivoa ja tulevaisuudennäkymää sinne kohdennetaan lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistamiseen resursseja ja se on erittäin hyvä asia sen sijaan köyhyys suomessa me olemme siitä kuulleet ja lukeneet ja täälläkin paljon keskustelleet siitä että eriarvoistuminen lisääntyy suomessa on hyvä asia että hallitus nostaa takuueläkettä mutta se ei kuitenkaan kosketa niitä pienimpiä matalia työeläkkeitä yleensä juurikin pienituloinen ikääntynyt nainen on se jolla on pieni eläke tämä takuueläke on mielenkiintoinen asia sen korotushan liittyy siihen että meillä on agenda kaksituhattakolmekymmentä ohjelma jonka yhtenä tavoitteena on poistaa köyhyys maailmasta ja suomessa näin olen ymmärtänyt meidän askeleemme siihen köyhyyden poistamiseen on juurikin tämä takuueläkkeen nostaminen no se takuueläke on ihan hyvä asia ja moni sitä tarvitsee siihen ovat oikeutettuja ne ihmiset joilla ei ole riittävää eläketurvaa niin meidän kotimaamme kansalaiset sitten myös suomeen saapuvat kansalaiset jossakin vaiheessa hekin ovat oikeutettuja siihen takuueläkkeeseen siinä vaiheessa kun muuta tuloa ei ole voimmekin miettiä että kyllä meidän pitäisi nostaa niitä pienimpiä matalia eläkkeitä ensisijaisesti koska myös se arvostus siitä omasta työstä on ollut vaikka siivoojana

myös palkkakasvu ylipäänsäkin naisvaltaisilla aloilla ja varsinkin sosiaali ja terveysalalla eläke kertyy siitä kuinka paljon sitä palkkaa saa se eläke on sitä mitä palkkaa on saanut ja mitä pienempi palkka sitä pienempi eläke myös tulevaisuudessa

tasaverotettavat bensa ja ruoka ovat kaikille yhtä arvokkaita ja se on totuus että yksi sairaalakeikka yksi kerta kun ihminen joutuu sairaalaan syöksee ihmisen jos on pienituloinen budjetin aivan kaaokseen pari päivää sairaalassa pienituloiselle on katastrofi juuri eräs tuttavani on toipunut ja kotiutunut sairaalasta ja todella iso lasku ja kun apteekkiin menimme nyt sitten ensimmäistä kertaa niin lääkkeet hänelle maksoivat satakuusikymmentä euroa kun hän on eläkeläinen pienituloinen ihminen niin kyllä siinä alettiin miettimään millä kaikki tämä maksetaan että ihan oikeasti se on aivan järkyttävää silloin kun itse olet todistamassa siinä vierellä olet mukana hakemassa niitä lääkkeitä ja tajuat että tämä on se hintalappu silloin vasta ymmärtää

mutta samalla kun tämä tärkeä laki saatettiin voimaan unohdettiin meidän varusmiehet jotka suorittavat lakisääteistä velvollisuutta olla armeijassa sinne on pakko mennä tai tai joutuu vankilaan sinne armeijaan on ihan pakko mennä sitten unohdettiin myös vapaaehtoiset naiset jotka suorittavat sitä palvelusta ja siviilipalvelushenkilöt

että taannehtivasti voitaisiin maksaa näitä korvauksia kaksi vuotta taaksepäin niille jotka ovat loukkaantuneet tai kun on tullut kuolemantapaus puhutaan hirveän pienistä rahoista ja toki ymmärrän sen että taannehtivuudesta täällä on puhuttu paljon voidaanko tällaista tehdä jo siinä vaiheessa kun lakialoitteeseen nimiä kysyin monen kansanedustajan kanssa keskustelimme onko näin toimittu aikaisemmin ja miten tässä tulisi menetellä

esimerkiksi välilevyvammoja polvinivelvammoja nilkkoja mennyt siellähän tapahtuu kaikkea tällaista saati sitten järkyttäviä tapaturmia niin kuin esimerkiksi tämä raaseporin junaonnettomuus missä menehtyi kolme nuorukaista olen käynyt keskustelua yhden nuorukaisen isän kanssa ja hän on antanut minulle luvan että minä saan kertoa tätä tarinaa koska hän on tehnyt asiastaan julkisen meillä on ollut eduskunnassa vääristynyt käsitys siitä että nämä uhrit ovat saaneet joitakin korvauksia osakseen muun muassa liikennevakuutuksen puolelta näin ei ole käynyt vaan esimerkiksi tämän menehtyneen pojan vanhemmat ovat saaneet vähän päälle neljätuhatta euroa korvauksia vain hautajaiskuluista eivät mitään muuta he eivät ole saaneet yhtään mitään muuta koska vakuutusturvaa ei ole ollut tämä tuntuu sydämettömälle ja raaalle ja aivan hirveälle asialle

jos ymmärrystä ja sydäntä ja inhimillisyyttä eduskunnassa on niin niin me voimme laittaa yhdessä tämän asian kuntoon ja toivon että vaikka täällä ei ole niitä kuulevia korvia niin jossakin olisi kuulevat korvat jotka ymmärtäisivät täällä budjetissahan me annamme muun muassa paperittomien sairaanhoitoon viisi pilkku kolme miljoonaa euroa kohdennamme tälle vuodelle saman minkä viime vuodelle totta kai minä hoitajana ymmärrän sen että meillä on velvollisuus hoitaa kun ihminen pitää antaa lääkettä kun ihminen tarvitsee apua pitää antaa apua olen itsekin hoitajavalan vannonut ja minä ymmärrän että näin on toimittava mutta näkisin kohtuuden nimissä myös että me tietäisimme sitten keitä ovat ne ihmiset keille me annamme ja keitä me hoidamme se olisi mahdollista muun muassa sillä että me rekisteröisimme näitä ihmisiä jotka mahdollisesti siellä suomen kaduilla nytkin pakkasillan koittaessa odottavat ja ovat ehkä nälkäisiä ja kaipaavat yösijaa suomi avaa sylinsä suomi avaa ovensa ja antaa lääkkeen antaa majoituksen ja antaa ruoan siinä on inhimillisyyttä mukana ja me olemme valmiita antamaan sitä myös niille jotka oleskelevat maassamme luvattomasti eli he ovat käyneet prosessin läpi ja eivät sitten enää ole oikeutettuja

avataan ovi ja sydän ja ja syli myös esimerkiksi näille varusmiehille ja nähdään että he ovat meidän tulevaisuutemme ja suorittavat lakisääteistä palvelusta ja tehdään sitten yhdessä mahdollisesti niitä päätöksiä jos niin koette näin minä toivoisin kiitän kyllä niistä mitä on tässä budjetissa erityisesti haluan nostaa sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutukseen kohdennetut resurssit olen tehnyt monta kirjallista kysymystä tästä asiasta kun olen kantanut huolta siitä että eihän sairaanhoitajilla itsellään ole rahaa maksaa niitä hyviä tärkeitä koulutuksia mitä yhteiskunnassa tarvitaan se on valtavan suuri säästöpotentiaali pienille paikkakunnille ja apu lääkäreille että näillä on hyvä oikea käsi vaikkapa koulutettu sairaanhoitaja joka pystyy määräämään lääkitystä hyvä että sinne tulee rahaa kiitos

arvoisa rouva puhemies tämä on sitä aikaa kun eduskunnan iltoja ja keskusteluaikoja käytetään opposition omien varjobudjettien esittelyyn ja tämä on tämän parlamentin tapa ja siihen on täysi oikeus toki tietysti näitten varjobudjettien ruotiminen jää osin aika vähäiselle ja sieltä usein jäävät sitten kertomatta ne kohteet tarkemmin mistä nuo rahat otettaisiin tai mitkä tahot sitten oikeasti niillä teoilla mitä siinä varjobudjetissa luvataan ryöstettäisiin ymmärrän myös sen että opposition on hyvin vaikea myöntää tai antaa isompaa kiitosta siitä kaikista suurimmasta tasa arvotyöstä minkä tämä hallitus on pystynyt yksituumaisesti tekemään luomaan tähän maahan reilun kolmen vuoden aikana yli sataviisitoistatuhatta työpaikkaa työ ylipäätänsä on parasta sosiaaliturvaa paras kestävä tapa kiinnittää perheet kiinnittää ihmiset yhteiskuntaan ja estää syrjäytymistä nämä puheet ovat hieman vaienneet sen jälkeen kun etla kahdestoista päivä kuluvaa kuuta julkaisi tulokset joissa etla toteaa että puolet työpaikkojen lisäyksestä on harjoitetun politiikan ansiota he toteavat että kilpailukykysopimus ja työn tarjontaa lisänneet uudistukset ovat tukeneet kasvua merkittävästi ja tuoneet etlan arvion mukaan noin puolet hallituskaudella toteutuneesta runsaan sadantuhannen työpaikan lisäyksestä he toteavat että suomella on edellytykset päästä noin kahden prosentin kasvuun seuraavallakin vaalikaudella nopean kasvun jatkuminen sekä tavoiteltu seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste vaativat kuitenkin lisää rakennemuutoksia tuo etlan viesti on se että vaikka suomea on todella laitettu vastuullisesti ja kipein päätöksin kuntoon tällä hallituskaudella suomi ei ole valmis vieläkään vaan me tarvitsemme vastuullista politiikkaa myös jatkossa

pelkästään työllisyysasteen toteaminen ja sen jokaisen prosenttiyksikön merkityksellisyyden toteaminen ei sinänsä varmasti paljon tunnetta herätä mutta heti kun avataan mitä sillä työllisyysasteen yhdellä prosenttiyksiköllä pystytään saamaan aikaan ja millainen summa se on niin jokainen ehkä herää enemmän miettimään mistä todella on kyse

meidän tiestön korjausvelasta meidän liikenneinfran velasta mitä meidän pitäisi uutta investoida puhutaan miljardiluokan asioista tiestön korjausvelka on noin kaksi miljardia työllisyysasteen yhden prosenttiyksikön nousulla iso osa tuosta olisi jo toteutettu näitä esimerkkejä on on lukuisia tuo työllisyysasteen prosentti on noin puolet meidän puolustusbudjetista esimerkkejä on lukuisia ministeri orpo äsken totesi puheenvuorossaan että tärkein tehtävämme on ollut ja tulee olemaan työllisyydestä huolehtiminen tämä on iso haaste jatkossakin ja varsinkin tässä tilanteessa kun tavallaan meillä on yhä pienemmät ikäluokat tulossa tulevaisuudessa meidän pitää tehdä vastuullista politiikkaa että huolehdimme että myös jokainen osatyökykyinen ihminen pystyy työllistymään omien kykyjensä mukaan tämä hallitus on tehnyt merkittävää työtä sen eteen että työpaikoissa ymmärrys siihen että meidän ei tarvitse olla satakymmentä prosenttisia ihmisiä pystyäksemme osallistumaan jollakin tavoin työelämään olisi mahdollista tätä työtä on tehty innolla eri puolilla suomea ja tuon työn pitää jatkua on oikein ja kohtuus että jokainen vammainen ihminen osin mielenterveysongelmista kenties kärsivät ihmiset muut joilla on toimintakyvyn rajoitteita myös kokemaan että hänen panoksensa yhteiskuntaan on merkittävä ja työn kautta myös he pystyisivät kiinnittymään elämään mutta yksi isoimpia haasteita meillä tulee olemaan se että työ ja tekijät eivät kohtaa tulen itse ylä savosta alueelta joka on muuttotappioalue mutta samalla meillä on erittäin vahvaa teollisuutta lippulaivana ponsse ja ponssen ympärille kehittynyt osaaminen ja teollisuus ja yritystoiminta siellä on kipeä huutava pula työntekijöistä se miten me saamme työntekijöitä suomesta ja suomen ulkopuolelta eri puolille suomea on kohtalonkysymys ja yksi isoimpia haasteita mihin myös tuleva hallitus joutuu paneutumaan meidän on kaikin tavoin huolehdittava siitä että meillä syntyy lapsia meillä ihmiset pääsevät töihin ja haluavat ottaa työtä vastaan ja meillä on yrittäjiä jotka uskaltavat ja rohkenevat työllistää yritykset syntyvät sinne missä työntekijöitä löytyy ja nämä äsken luettelemani asiat eivät katso ihonväriä vaan meille pitää olla tervetullut tänne tekemään työtä myös muualta

herra puhemies kun tuossa puhuttiin takuueläkkeestä niin haluan vielä tässä kertoa sen että perussuomalaiset esittävät että pieni ja keskituloisiin eläkeläisiin painottuva puoliväli indeksi otetaan käyttöön eli eläkeläisen aseman parantaminen on meille erittäin tärkeää

ynnä muu on ihan jokapäiväistä en tiedä millä ihmeen opilla me voisimme sitä turvallisuutta parantaa paraneeko se sillä että poliiseja lisätään kun se valepoliisikin on mennyt jo sinne vanhuksen kotiin soittelemaan ja kyselemään tunnusnumeroita mutta jollakin tavalla meillä on ihan perustavaa laatua oleva ongelma yhteiskunnassamme

myös tämä ikäihmisten turvallisuuden parantaminen se on meille perussuomalaisille sydämenasia kun katsomme esimerkiksi ikäihmisten kotihoitoa niin sehän on tällä hetkellä kriisissä ja sinne tarvitaan paljon resursseja lisää ja huomioidaan myös se että aina se laitospaikan vähentäminen ei ole se paras ratkaisu voi olla ihmiselle hyvä että hän saisi hoivapaikan kuten myös se että hoitajamitoitusta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä

tai kahden minuutin mittaisia

arvoisa puhemies äsken keskusteltiin tulevasta vuodesta ja nyt palataan tähän vuoteen ja käsittelyn pohjana on toinen tämän vuoden lisätalousarvio tämän vuoden

tulojen arvioidaan nettomääräisesti kasvavan neljälläsadallakahdeksallakymmenelläkolmella miljoonalla eurolla ja määrärahoja taas vähennetään kahdella miljoonalla eurolla lisätuloihin vaikuttavat erityisesti myönteinen verotulojen kehitys ja muun muassa eulta saatavat saatavat lisätulot maaseudun kehittämiseen ja päästöoikeuksien nousun tuomat lisätulot lisätalousarviossa osaajapulan helpottamiseksi ehdotetaan lisää neljäkymmentä miljoonaa euroa joka kohdennetaan lyhyisiin ja nopeavaikutteisiin koulutustapahtumiin myös maahanmuuttajien kielikoulutukseen lisätään perusväylänpitoon ehdotetaan neljänkymmenenkuuden miljoonan lisäpanostus ja pk yritysaloiteohjelman laajentamiseen kolmenkymmenenviiden miljoonan kohdennus merenkulun merenkulun laivaliikenteen kehittämiseen ja ylläpitämiseen ehdotetaan kahtakymmentä miljoonaa euroa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin yhdeksäntoista pilkku kolme miljoonaa euroa myös maatalouden kannattavuusongelman helpottamiseen osoitetaan seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa määrärahojen käyttöä puolestaan alentavat työttömyysturvan valtionosuuksiin

ja toimeentulotukeen tehtävä kahdeksankymmenen miljoonan euron vähennykset jotka johtuvat pelkästään työllisyysasteen parantumisesta ja talouden tilanteen kohentumisesta määrärahoja käytetään vähemmän myös uusiutuvan energian tuotantotuen alhaisemman käytön vuoksi ja tämä on kaikkiaan viisikymmentäkaksi miljoonaa euroa nettolainanoton tarve vähenee noin neljäsataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa ja nettolainanoton arvioidaan olevan tänä vuonna yksi miljardi kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa valtionvelan määrän arvioidaan tämän vuoden lopussa olevan miljardia arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan mietinnön päätösehdotus on eduskunta hyväksyy toisen lisätalousarvion edellä todetuin muutoksin ja edelleen eduskunta hylkää lisätalousarvioaloitteet numerot

viisikymmentä ja edelleen eduskunta päättää että tämä toinen lisätalousarvio sovelletaan voimaan ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista alkaen kiitoksia

puhemies kuten edustaja kalli sanoi tämä toinen lisätalousarvio on on nimenomaan tämän vuoden tilanteeseen soveltuva silti on todella paljon niitä uudistuksia ja investointeja jotka jo tämän vuoden puitteissa olisi ollut syytä laittaa liikkeelle oikeastaan kaksi tärkeintä asiaa jotka sosiaalidemokraatit omassa vastalauseessaan nostivat esille olivat investoinnit koulutukseen joita on sadoilla miljoonilla leikattu tällä hallituskaudella sekä investoinnit aidosti aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan ja siinä käytännössä ehkä tämän päivän puhuttavimpaan asiaan aktiivimallin lisäksi eli siihen kuinka käy onnistuneitten kuntakokeilujen kuntakokeilujen käy onnistuneitten kuntakokeilujen niihin muutosesityksissämme joista joista huomenna äänestetään olemme esittäneet varattavaksi viisi miljoonaa euroa samoin siinä myöskin siihen että yhä vaikeutuvassa työllistämistilanteessa luotettaisiin siihen että järjestöt voisivat työllistää entistä enemmän on moneen otteeseen keskusteltu korjausvelasta ja välttämättömistä väyläinvestoinneista nyt näyttää siltä että parlamentaarisessa yhteistyössä sovittu kolmensadan miljoonan euron vuosittainen korjausvelkainvestointi jää välittömästi toteuttamatta tämä lupaus lunastamatta sosiaalidemokraatit esittävät että nyt edes sata miljoonaa sijoitettaisiin väylänpitoon plus toinen sata miljoonaa väyliin olemme siis tehneet kaiken kaikkiaan neljätoista muutosesitystä jotka veisivät suomea kaksituhattakaksikymmentä luvulle kestävämmän kasvun ja työllisyyden uralle vähän hämmästyneenä totean että lisäksemme ainoastaan yksi vasemmistoliiton muutosesitys tähän lisätalousarvioon on äänestettävänä huomenna ilmeisesti tämä sitten suurelle osalle tällaisenaan kelpaa tai ehkä on jopa näin että tässä vaiheessa vaalikautta toivo on jo menetetty tämän hallituksen suhteen

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

ja nopeat junayhteydet edistäisivät erityisesti itä suomen saavutettavuutta ja pitovoimaa jotta ihmiset voivat asua itä suomessa ja yritysten mahdollisuutta toimia ja työllistää siellä nämä erityisesti lisäävät arvoisa puhemies kelirikko oli viime talvena pahempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen tämä näkyi ihmisten arjessa kuoppaisina maanteinä teiden reunojen sortumisina ja eri tieosuuksille asetettuina painorajoituksina nämä kaikki lisäsivät ammattiliikenteen kuljetuskustannuksia kun jouduttiin ajamaan pidempiä vaihtoehtoisia reittejä tai ottamaan vähemmän lastia myös hiljaisempien tieosuuksien takia pidemmästä matka ajasta syntyi lisäkustannuksia kuluttajille nämä kaikki merkitsevät kallistuvia palveluita ja tuotteita sekä ammattikuljettajat että yksityisautoilijat ovat selvästi tyytymättömämpiä teiden kuntoon kuin aiemmin eikä syyttä koska teiden kunto on monin paikoin ihan järkyttävän huono etelä savon pohjois savon ja pohjois karjalan maakuntien alueelle valtion osoittamat teiden päällystysrahat ovat noin kuusi miljoonaa euroa pienemmät tänä vuonna kuin ne olivat vuonna kaksituhattaseitsemäntoista niin sanottua korjausvelkarahaa ei enää ole ollut juurikaan käytettävissä tänä vuonna siis tänä vuonna kuusi miljoonaa euroa vähemmän rahaa käytössä kuin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

lopun ennuste on että meillä on noin tuhatkolmesataa kilometriä huonokuntoisia valtion teitä siis omalla alueellani ja tässä on sata kilometriä kasvua verrattuna vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista nyt lisätalousarviossa tämä rahoitusvajehan olisi ihan täysin mahdollista korjata jos tahtoa hallituksella olisi kuten edustaja harakka äsken sanoi niin sdpn vaihtoehtobudjetissa on edes sata miljoonaa ajateltu tähän ensi vuoden osaltahan tämä tilanne tulee olemaan täysin katastrofi kun hallitus pienentää teiden kunnostamisen perusrahaa ja meille etelä savossa tämä on aivan keskeinen elinvoimamme hidaste sillä maakuntamme tärkein asia on että valtio myöntää lisää rahaa maanteiden sorateiden rautateiden ja siltojen ylläpitoon

perustienpidon kunnossapito on erittäin suuri haaste se pitää tunnustaa ja tunnistaa mutta haluan nyt muistuttaa siitä että tälle vuodelle vuodelle kohdennettua korjausvelkaa siirtyy siirtomäärärahana ensi vuodelle sataneljäkymmentäkolme miljoonaa euroa eli se siirto on neljäkymmentäkolme miljoonaa parempi kuin edustaja harakan tekemä tekemä ehdotus mutta tämäkään raha ei ole tietenkään riittävä eli haaste on erittäin kova puhutaan sadoista miljoonista jopa miljardista eurosta ja sen tähden on syytä ponnistella ja löytää kestävämpiä ratkaisuja millä tavalla me tätä kansallisomaisuutta tulevaisuudessa tulemme hoitamaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyy yksi pykälämuutos se koskee elinkeinoverolain kahdeksannentoista b pykälän viides momenttia jossa on kysymys tasevertailua koskevasta sääntelystä tämä sääntely on erittäin monille suomalaisille kansainvälisille suurille vientiyrityksille

koska se mahdollistaa korkovähennysten tekemisen verojaoston asiantuntijakuulemisessa kävi selväksi että ehdotettu tasevertailumalli ei ole toimiva se aiheuttaisi käytännössä lähes ylivoimaista työtä ja suuria kustannuksia silloin kun konserniin kuuluu laaja joukko ulkomaisia yhtiöitä ja vertailtavat taseet on laadittu eri menetelmällä vertailun täytyy olla mahdollinen myös käytännössä hallituksen ehdottaman säännöksen mukaan tasevertailu olisi voitu tehdä vain jos olisi esittänyt vahvistetun konsernitaseen sellaisena kuin se olisi jos se olisi laadittu käyttäen samaa säännöstöä kuin verovelvollisen tase tämä tarkoittaa sitä että konsernitase olisi jouduttu laatimaan kirjanpitolain mukaisena tehdyn pykälämuutoksen mukaan on mahdollista että verovelvollinen esittää oman taseensa sellaisena kuin se olisi ollut jos se olisi laadittu käyttäen samaa säännöstöä kuin konsernitase toisin sanoen ifrs standardin mukaisena todettakoon nyt vielä selvyyden vuoksi että säännöstön mukaan verovelvollisen taseen ja konsernitaseen johon verovelvollisen tasetta verrataan ei tarvitse olla saman säännöstön mukaan laadittu uudistetun direktiivin mukaan sen sijaan taseiden joita verrataan tulee olla laadittu saman kirjanpitostandardin mukaan valiokunta on mietinnössään myös selventänyt vanhoja ennen seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista otettuja lainoja koskevaa siirtymäsäännöstä tämä päivämäärä tulee siis tuolta direktiivistä asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin huomiota hallituksen esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin joissa edellytetään että on myös nostettu ennen seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista tulkintaa pidettiin säännöksen tarkoituksen vastaisena koska etenkin pitkäkestoisissa hankkeissa lainaa ei tyypillisesti nosteta kerralla vaan useassa erässä valiokunta toteaa että siirtymäsäännöksen on tarkoitettu soveltuvan lainoihin joista on sovittu sitovasti ja jotka olisi voitu nostaa viimeistään seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista se seikka sinänsä että jokin lainaerä nostetaan tuota ajankohtaa myöhemmin ei siis ole esteenä säännöksen soveltamiselle ja nettokorkomenojen jäämiselle korkovähennysrajoitusten ulkopuolelle vastaavasti jos lainasopimus on tehty ennen seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista se täyttää vanhoja lainoja koskevan siirtymäsäännöksen soveltamisedellytykset vaikka laina sittemmin nostettaisiin kokonaisuudessaan seitsemästoista kuudetta kaksituhattakuusitoista jälkeen direktiivi antaa mahdollisuuden rajata korkovähennysrajoituksen soveltamisalan ulkopuolelle lainat joilla rahoitetaan pitkän aikavälin julkisia infrastruktuurihankkeita edellytyksenä on muun muassa se että hankkeella tuotetaan kehitetään käytetään ja tai ylläpidetään laajamittaista yleisen edun mukaista omaisuutta hallituksen esitykseen ei sisälly yleistä infrastruktuurihankkeita koskevaa poikkeusta ainoastaan sosiaalinen asuntotuotanto rajattu korkovähennysrajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle tähän ovat vaikuttaneet asiaan liittyvät valtiontukinäkökohdat infrastruktuurihankkeissa ei ole yleensä kysymys etuyhteyslainoista hankkeet ovat tämän vuoksi jääneet yleensä tähän asti korkovähennysrajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle koska rajoitukset nyt laajenevat koskemaan myös ulkoisia korkoja mittavaa lainarahoitusta edellyttävien hankkeiden asema muuttuu tämä nostaa rahoituskustannuksia ja vaikeuttaa hankkeiden toteutusta jos poikkeuksen soveltamisalaa ei kyetä laajentamaan valiokunta pitää arvoisa puhemies tärkeänä että direktiivin sallimaa poikkeusta käytetään laajasti hyväksi sitä ennen on kuitenkin varmistuttava komission valtiontukikannasta koska asia on yhteiskunnallisesti merkittävä valiokunta ehdottaa kahta sitä koskevaa lausumaa ensinnäkin eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa välittömästi komission kanssa selvitystä niin sanottujen mankala yhtiöiden toteuttamien ydinvoiman rakentamista ja käyttämistä koskevien voimalaitoshankkeiden rajaamiseksi korkovähennysrajoitusten ulkopuolelle direktiivissä tarkoitettuna pitkän aikavälin julkisena infrastruktuurihankkeena ja toinen lausuma eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa lisäksi välittömästi komission kanssa selvitystä muiden rajattujen yhteiskunnalle tärkeiden infrastruktuurihankkeiden rajaamiseksi korkovähennysrajoitusten ulkopuolelle tähän mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta näistä lausumista valiokunta oli yksimielinen

arvoisa puhemies

lähetekeskustelussa esitin jo lukuisia huolia siitä mihin mihin tämä valmistelu on mennyt ja en ole kovin yllättynyt siitä että että nämä vakavat huolet jotka heikentävät tämän lain purevuutta ja tarkoitusta eivät tulleet huomioiduiksi valiokunnan mietinnössä oikeastaan puhun nyt kaikesta siitä minkä jaoston puheenjohtaja tässä juuri sivuutti juuri sivuutti todellakin korkovähennysrajoitus tuli ensimmäistä kertaa lainsäädäntöön kun se esiteltiin eduskunnalle vuonna kaksituhattakaksitoista silloisen valtiovarainministeri urpilaisen toimesta tarkoituksena oli puuttua korkokikkailuun jolla vältettiin verojen maksamista ja johon olivat syyllistyneet muun muassa yksityiset terveyspalveluyritykset jotka saivat paljon huomiota on hyvin ikävää että että äskeisellä kyselytunnilla tämä asia esitettiin ikään kuin se silloin esitetty laki olisi itsessään vääjäämättä jäänyt puutteelliseksi ja että nyt vain samoilla perusteilla jatkettaisiin samoja menettelyitä kun kuitenkin on ensiksi huomattava se että se oli merkittävä parannus aggressiivisen verovälttelyn vastaisessa taistelussa ja toisekseen se että jo silloin vuonna kaksituhattakaksitoista eduskunta velvoitti valtiovarainministeriön seuraamaan lain kehitystarpeita ja ryhtymään tarvittaviin lainsäädäntötoimiin nyt kun ministeriö tämän eduskunnan lausuman velvoittamana tarkasteli voimassa olevan korkovähennyslainsäädännön toimivuutta ja tuli siihen tulokseen että ennen kaikkea tätä lainsäädäntöä vakavimmin vaurioittava tasevapautusjärjestely tulisi poistaa laista niin tällainen esitys sinne ehdotukseen tuli

tästä tuoreimpana esimerkkinä on kansainvälinen konserni joka joka harjoittaa suomessa sähkönsiirtotoimintaa eli caruna joka on finnwatchin laskelmien mukaan hyötynyt kaksitoista miljoonaa euroa tällaisen sisäisen korkokikkailun ja sen mahdollistaman tasevapautuksen ansiosta yksitoistatuhatta suomalaista allekirjoitti vetoomuksen siitä että tasevapautus poistettaisiin mutta heikoin perustein se päätettiin silti siellä pitää ei ole osoitettu että suomalaiset yritykset kärsisivät sen enempää kuin ruotsalaiset hollantilaiset ja italialaiset yritykset maissa joissa tasevapautuspoikkeusta ei ole käytössä siitä että tällainen

aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi tarkoitettu muutos nyt jos laki olisi tehty alkuperäisen esityksen mukaan silloin suomalaiset yritykset olisivat hyvissä ajoin voineet omia rahoitusrakenteitaan muuttaa soveltuviksi mutta me teemme nyt näköjään lakia suomalaisten yritysten rahoitusrakenteiden ehdoilla eli tässä häntä heiluttaa koiraa meillä on tässä seitsemän eri otsikkoa joissa mielestämme tämä esitetty korkovähennysrajoitus ei palvele eun direktiivin tarkoitusta eli aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron vastaista toimintaa ja siksi esitämme pykälämuutosta ensimmäiseen lakiehdotukseen vastalauseemme mukaisesti samoin kuin kolmea lausumaa

herra puhemies tosiaan aika usein tässä salissa ja tämän salin ulkopuolella puhutaan ulkoparlamentaarisista voimista ja siitä että lainsäädännön pitäisi pysyä tämän hallituksen valmistelemana ja tämän talon säätämänä usein viitataan muun muassa palkansaajajärjestöihin ja ay liikkeeseen siihen että voimakkaasti käyttävät ulkoparlamentaarisia keinoja saadakseen mieleisiään lakiesityksiä nyt kun tässä ovat suuryritykset lobanneet kesken valmistelun niin että hallituksen alkuperäinen esitys on keskeiseltä osaltaan muuttunut niin ei ole löytynyt kovinkaan paljon niitä tahoja jotka ovat moittineet ulkoparlamentaarisia voimia eduskunnan lainsäädäntövaltaan puuttumisesta se on suorastaan kummallista niin kuin edustaja harakka tuossa hyvässä puheenvuorossaan totesi että näin on päässyt käymään ja ja ilman mitään suurempaa huomiota sen vuoksi minun minun on erittäin helppoa koska olemme laajasti mukana tässä vastalauseessa kannattaa näitä edustaja harakan tekemiä pykälämuutosehdotuksia sekä myöskin lausumia vaikka ne tulevatkin sitten vasta kakkoskäsittelyssä virallisesti päätettäväksi

puhemies myös minä ilolla kannatan edustaja harakan tekemiä ehdotuksia

arvoisa puhemies jaosto kuuli hyvin laajasti asiantuntijoita korkovähennyksen rajoituksen osalta ja tasevapaudesta ja ja saimme hyvin laajan selonteon siitä minkälaisessa kilpailutilanteessa suomi on suhteessa muihin pohjoismaihin ja muihin kilpaileviin teollisuusmaihin ainakin itse henkilökohtaisesti tulin vakuuttuneeksi siitä että tämä nyt käsittelyssä oleva laki näillä muutoksilla joita tässä edellytetään ei ole sen anteliaampi esimerkiksi ruotsissa tai tai saksassa vaikka vertailu on erittäin vaikeata koska joka maassa tätä asiaa tarkastellaan hiukan eri tavalla eli voin rauhoittaa että tällä lainsäädännöllä ei välttämättä mitään kovin suurta tulvaa tule olemaan uusien yritysten osalta suomeen ja kun meidän kuitenkin pitäisi luoda edellytyksiä joilla varmistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytykset niin tämä käsittelyn pohjana oleva laki palvelee tässä hyvin tätä asiaa

minä myönnän vastauspuheenvuoron nyt kun on vain yksi varsinainen pyydetty puheenvuoro

arvoisa puhemies kunnioitettu valiokunnan puheenjohtaja kalli tässä näkemyksen johon harvinaista kyllä on vaikea yhtyä kyseessähän ei ole lähtökohtaisesti laki jonka tarkoitus olisi nimenomaan huolehtia suomalaisten yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä vaan kuten direktiivin nimikin sanoo veronkierron estämisestä ja myös aggressiivisen verosuunnittelun estämisestä tavoitteenahan on silloin se että kun yhdessä kansainvälisesti näistä pelisäännöistä sovitaan niin yhdenkään maan kansallinen kilpailukyky ei siitä toisiin nähden heikkene tämä on se periaate jos me ryhdymme kaikki varjelemaan omaa kilpailukykyämme ja poimimaan rusinoita pullasta niin silloin tätä yhteistä aggressiivisen verosuunnittelun vastaista työtä ei tule tehdyksi kuusikymmentä yritystä on saanut korkovähennysrajoituksen joka ei olisi muuten soveltunut tämän poikkeuksen ansiosta joka siis olisi pitänyt poistaa laista sen tähden että että sen lain tarkoitus ei tule näin täyttymään
arvoisa puhemies kyllä tuo sosiaalidemokraattisen valtiovarainministeri jutta urpilaisen antama esitys tasevertailua koskevalta osaltaan vastasi hengeltään sitä mitä nykyisen hallituksen esitys vastaa se on eri asia sitten jos valmisteluvaiheissa on ollut joitain toisenlaisia versioita mutta hallituksen esitys ja tuo urpilaisen aikanaan antama esitys hyväksyvät tasevertailusäännöksen me jouduimme tässä hallituksen esityksessä korjaamaan ystävällisesti sanoen teknisen kömmähdyksen ja se

yleensä voisi tulla sovellettavaksi mutta muuten sanoisin että joku voisi ajatella että tuossa edustaja harakan puheenvuorossa oli hiukan sellaista oman pesän likaamisen makua kun ajattelee asiaa suhteessa ministeri urpilaisen

arvoisa puhemies jaoston puheenjohtaja käytti tässä nyt kyllä mielestäni varsin sopimatonta kieltä jo toistamiseen julkisuudessa ja kukin kukin sitten vastatkoon omasta omasta tyylistään kyllä kai jokainen ymmärtää sen että jos tehdään uraauurtavaa lainsäädäntöä ensimmäistä kertaa tehtiin tällainen korkovähennysrajoitus niin siinä ollaan mieluummin ylivarovaisia mutta eduskunta edellytti että seurataan seurataan miten miten tämä lainsäädäntö puree ja ja korjataan tarvittaessa virheet ja juuri näin eli tämä laki ei nyt noudata sitä tahtoa jonka eduskunta esitti jolloin minusta on kyllä varsin epämiellyttävää se että tämä valtiovarainministeri urpilaisen tärkeä valtionaistyö tällä tavalla sotketaan lokaan ja sen taakse piiloudutaan silloin kun hallitus haluaa suuryritysten pillin mukaan tanssia

arvoisa puhemies haluan todeta vielä sen että jos joku yritys harjoittaa verotuksen kiertämistä niin sitä varten meillä on olemassa verohallinto joka voi tehdä verotarkastuksia ja yleensä tekeekin suurissa yrityksissä viiden vuoden välein ja ja meillä on laaja veronkiertämissäännöstö on verotusmenettelylain kahdeskymmeneskahdeksas pykälä joka on yleinen veronkiertämissäännös ja verotusmenettelylain kolmaskymmenesensimmäinen pykälä joka koskee siirtohinnoittelua sitä voi soveltaa muun muassa silloin jos katsotaan että joku korkotaso jota on käytetty ei ole markkinaehtoinen minun käsitykseni mukaan verohallinto suomessa toimii erittäin mallikelpoisesti ja varmasti karsii tämmöiset väärät veronkiertämispyrkimykset

arvoisa puhemies tässä jaoston puheenjohtaja nyt liioitteli tämän yleisen veronkiertopykälän soveltuvuutta jos veronkiertopykälä soveltuisi kaikkiin mahdollisiin aggressiivisen verosuunnittelun tilanteisiin niin silloinhan muita pykäliä ei edes tarvittaisi tässä on monelta osin vedottu siihen että että tämä veronkiertopykälä sinänsä ja samoin korkeimman hallinto oikeuden ratkaisut olisivat tässä ikään kuin toimineet niin että aggressiivinen verosuunnittelu

tasevapautusta hyödyntäen lopullisesti vaikeutuisi mutta tuoreessa defensor legisin artikkelissa numerossa neljä käytiin tapauksia läpi ja todettiin että nämä olivat vain yksittäistapauksia ja aggressiivinen verosuunnittelu tasevapautusta hyödyntämällä on edelleen mahdollista tasevapautuksen vuoksi niin rahastorakenteessa kuin muissa omistusrakenteissa tämä on siis tarkoituksella jätetty voimaan niin että jatkossakin kymmeniä miljoonia euroja verotuottoja suomi menettää

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

selkeytetään ja yhdenmukaistetaan muiden sosiaalihuollon palveluiden arvonlisäverottomuuden kanssa pääosin julkisin varoin rahoitettavat tai lain nojalla järjestettävät kuulo kuulo näkö ja puhevammaisten tulkkauspalvelut vapautetaan arvonlisäverosta osana arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa arvoisa puhemies lisäksi arvonlisäverolain sääntelyä ajantasaistetaan ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattakahdeksantoista voimaan tulleen varhaiskasvatuksen uudistuksen huomioon ottavaksi mietinnössä todetaan nimenomaisesti että että myös varhaiskasvatuksen harjoittajan alihankintana hankkimat tavarat ja palvelut olisivat edelleen arvonlisäverottomia kun verottomuuden edellytykset täyttyvät arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudelleenjärjestämistä koskevan esityksen eduskuntakäsittely on vielä kesken eikä sen lopullisesta sisällöstä tai voimaantuloajasta ole varmuutta tämän vuoksi valtiovarainvaliokunta esittää hylättäväksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvää arvonlisäverolain ajantasaistamista valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies

yhdistysten voi näin ollen nykyisellä lailla olla hankalaa saada asiansa selvitetyksi nykyinen käytäntö on monimutkainen ja hidastaa asian etenemistä tein siis tämän lakialoitteen työneuvoston muuttamisesta siten että myös yksittäinen työnantaja työntekijä työntekijöiden ja työnantajien sekä yrittäjien järjestöt voivat pyytää työneuvoston lausuntoa lisäksi työneuvoston tehtäviä esitän laajennettavaksi siten että työneuvosto valvoisi ja kehittäisi toimialaansa kuuluvaa työnlainsäädäntöä työneuvostolla olisi myös oikeus kuulla todistajia vahvistaa sovintoja ja esittää vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä arvoisa puhemies euroopan unionin perusoikeuskirjan neljännenkymmenennenseitsemännen artiklan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin eu suosittelee jäsenvaltioilleen matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja koska niiden avulla perinteisiä oikeussuojakeinoja voidaan täydentää edullisesti ja tehokkaasti komission suosituksessa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita huolehtimaan siitä että niillä on käytössään oikeudenmukaisia tasapuolisia ja nopeita oikeussuojamenettelyitä ja että ne eivät ole niin kalliita että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle tämä lakialoitteeni olisi juuri näiden tavoitteiden mukainen

todellakin lakialoitteeni tuloverolain kahdeksannenkymmenennenkahdeksannen pykälän muuttamisesta jonka myöskin edustaja suutari on allekirjoittanut se koskee lakkoavustusten verovapautta niin sanottujen laittomien lakkojen osalta ja niin sanottujen poliittisten lakkojen osalta tässähän on nyt kysymys enempi periaatteesta sillä lakkoavustuksen verovapaushan on kuusitoista euroa kovin suuri summa mehän tiedämme että etujärjestöjen jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa ja se on myöskin saajalleen verovapaa tulo eli etujärjestölle verovapaa tulo no en tähän ole puuttumassa mutta kun näistä varoista sitten annetaan lakkoavustus ja kun se on verovapaa niin siinä teoreettisesti on kolminkertainen verovapaus kyseessä tässä ei puututa myöskään itse lakkoavustuksen verovapauteen vaan tässä esitetään että tämä verovapaus poistettaisiin kun tuloverolaki on seuraavan kerran esillä silloin jos lakko on laiton laitonta toimintaahan yhteiskunnan ei pidä tukea tai se on poliittinen eli se ei liity työehtoihin vaan esimerkiksi eduskunnan painostamiseen tai sellaisiin asioihin jotka eivät ole työmarkkinoiden agendalla

tämän tein silloin kun meillä oli poliittinen lakko ja siinä lasten ruokahuolto vaarantui silloin minua vähän suututti ja päätin että tehdäänpä lakialoite tästä mutta minusta tässä on tärkeä periaatteellinenkin näkökulma ja en usko että etujärjestötkään vastustavat sitä että tällainen verovapaus periaatteellisesti tarpeettomana ja virheellisenä poistettaisiin

arvoisa puhemies tein tämän koska näin taataan ihmisten pääsy lääkärille tämä on myöskin rinnakkaislaki aloite sillä hallitus on avannut tämän terveydenhuoltolain ja ja sen vuoksi avautui myöskin mahdollisuus tehdä tähän lain viidenteenkymmenenteenensimmäiseen pykälään muutos tällä hetkellä ihmiset eivät saa terveyskeskukseen lääkäriaikaa riittävän nopeasti vaan usein vastaanottoaika myöhästyy ihmisten tarpeeseen nähden jos nyt tänään vaikka soittaa ja varaa aikaa terveyskeskukseen niin saattaa hyvässä lykyssä saada lääkärin jo joulukuulle mutta todennäköisesti vasta tammi tai helmikuulle viimeisimpien tilastojen mukaan jonossa on henkilöitä jotka ovat odottaneet terveyskeskuslääkäriajan saamista jopa yli yhdeksänkymmentä päivää nykyisessä terveydenhuoltolaissa ei ole säädetty perusterveydenhuoltoon aikarajaa joten eipä se ole mikään ihme ettei niitä lääkäriaikoja saa siksi tässä esitetään terveydenhuoltolain viidenteenkymmenenteenensimmäiseen pykälään lisättäväksi mikäli hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan tarve perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukselle on potilaan päästävä lääkärin vastaanotolle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä

tummuminen ja kuolio on vaarana joutua jalka amputaatioon ennaltaehkäisy ja varhainen apu auttavat aina paremmin kuin vitkuttelu no nythän meillä on täällä eduskunnassa myöskin tämä paljon puhuttu sipilän hallituksen sote uudistus mutta se ei valitettavasti tuo tähän lääkäriinpääsyyn parannusta koska terveydenhuoltolaki sisältölakina edelleenkin määrittelee perusterveydenhuoltoon pääsyn hallituksen sote lakien yhteydessä ei ole esityksiä sisältölakeihin koska hallitus omien sanojensa mukaan on tekemässä vain lain kuoria eikä puutu näihin sisältölakeihin ja ihmettelen kovasti sitä miten hallitus ei siis ole ymmärtänyt asian ydintä nykytilanne voidaan siis korjata terveydenhuoltolakia muuttamalla ja velvoittamalla kunnat ja kuntayhtymät järjestämään asia kuntoon tämä tarkoittaa tietenkin sitä että lääkäreiden virkoja on lisättävä vähintäänkin tuhannella ja sen maksamiseksi valtion pitää antaa enemmän valtionosuuksia kunnille ja tämä sisältyy sdpn vaihtoehtobudjettiin halvemmaksi tämä lakimuutos ja tällä tavalla lääkäriinpääsyn parantaminen kuitenkin tulee kuin hallituksen esittämä miljardeja maksava sote uudistus johon jo nyt tälläkin hetkellä on palanut satoja miljoonia euroja mutta vieläkään ei ole saatu aikaan kuin vain järkyttävät pinot papereita ole varsinaisesti autettu ihmisiä hädässä ja helpotettu heidän lääkäriinpääsyään

puhemies tämä edustaja taavitsaisen tekemä lakialoite on sinänsä erittäin hyvä mutta hänen äsken antamansa todistus hallituksen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta oli hieman kapea alainen jos

sitä uudistustahan lähdettiin lähdettiin tekemään juuri sen takia kun meillä on kymmeniä vuosia menty tavalla joka on on ollut entisaikoina todella hyvä mutta nyt maailma on kehittynyt aivan valtavasti tietotekniikka tekee tuloaan erittäin voimallisesti ja älyteknologia tulee hurjaa vauhtia markkinoille palvelut kehittyvät lääkkeet kehittyvät hoitomuodot kehittyvät kaikki on muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana jolloin näitä edustaja taavitsaisen mainitsemia hoitoja oli saatavilla paljon paremmin maailma on muuttunut väestörakenne on muuttunut kaikki on muuttunut joten kyllä me tarvitsemme uudistuksia ehdottomasti se mikä silloin aikanaan edustaja taavitsaisen esityksen mukaan oli hyvin on muuttunut niin rajusti että sillä kaavalla emme pääse enää eteenpäin se on selvä asia juha sipilän hallituksen ideahan oli juuri se että on uudistettava näitä yhteiskunnan rakenteita se koskee työelämää se koskee terveydenhuoltoa se koskee kaikkea tässä yhteiskunnassa me emme voi enää pärjätä sillä mikä oli voimissaan kolmekymmentä vuotta sitten arvoisa puhemies lopuksi tähän asiaan sen verran että se suurin pelko mikä meillä suomalaisilla tuntuu olevan on tulevaisuuden pelko emme uskalla reagoida siihen mikä edessämme on ainoa keino pärjätä tulevilla markkinoilla maailmassa ja myös terveydenhuoltopuolella on se että rohkenemme uudistaa systeemejä otetaan nyt yksi esimerkki esimerkiksi nykyiset tietojenkäsittelykeinot ovat tulleet jäädäkseen aivan varmasti myös terveydenhuoltoalalle siellä on aivan valtavan hienoja uusia tekniikoita ja jo pelkästään niiden käyttöönotto vaatii radikaaleja muutoksia suomalaiseen lainsäädäntöön ja tätä vartenhan sote sote uudistusta ollaan tekemässä sama koskee tulevalla vaalikaudella sosiaaliturvauudistusta jos emme me siinäkään asiassa uskalla päästä tälle vuosituhannelle niin meidän meidän käypi huonosti kustannukset tulevat joka tapauksessa nousemaan koska suomalaisten ikärakenne on mennyt sillä keinoin vinoon että meillä paljon vanhuksia lapsia syntyy tähän maahan tänä vuonna noin viisikymmentätuhatta kappaletta vain viisikymmentätuhatta lasta uutta suomalaista syntyy tänä vuonna suomeen tämän takia meidän on ymmärrettävä tässä asiassa uudistuttava ja luotava uutta mahdollisuutta myös terveydenhuoltopuolelle ja kaikkialle yhteiskunnan alueelle sillä se mikä aikanaan oli hyvin ei tänä päivänä välttämättä sitä ole
arvoisa puhemies hyvä edustaja hoskonen kiitän puheenvuorosta mutta haluan kuitenkin muistuttaa että vaikka on maailma myllerryksessä ja kaikki on kehittynyt niin ei se ole kuitenkaan mihinkään poistunut että ihminen tarvitsisi lääkärin tapaamisen ja lääkärin ajan saadakseen

siellä yhdellä yleislääkärillä on vastuullaan noin tuhatsata potilasta suomessa esimerkiksi isoissa kaupungeissa vaikkapa turussa tampereella ja helsingissä joissa lääkäreitten virat on parhaiten saatu täytettyä mitoitus saattaa olla yksi lääkäri kolmeatuhatta asukasta kohti elikkä tästä voi edustaja hoskonenkin helposti laskea sen että kyse on siis siitä että meillä ei ole riittävästi lääkärinvirkoja niitä pitää lisätä aivan kuten sdp on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt mutta sen lisäksi meidän pitää laittaa lakiin aikamääre että vähintään seitsemässä arkipäivässä on saatava lääkäriin aika tämähän sitten pakottaa kunnat ja kuntayhtymät lainmukaisesti toimimaan vielä arvoisa puhemies tämä yleislääkäripula suomessa kurittaa kaikista pahiten harvaan asuttua maaseutua ja ja toivoisi että että keskustakin olisi nimenomaan tätä asiaa huomioimassa sote uudistus ei tähän parannusta tuo
arvoisa herra puhemies meillä on edustaja taavitsaisen kanssa hieman näkemyseroa tässä asiassa tunnen tuota tanskan mallia tanskassa olevaa terveydenhuoltomallia jollakin lailla perhepiirissä perhepiirissä olevien siellä asuvien ihmisten kautta todellakin tanskassa järjestelmä toimii nimenomaan sen tautta ja siihen samaan suomikin pyrkii että siellä ovat yksityinen sektori ja julkinen sektori hyvässä yhteistyössä jos henkilö sairastuu vaikka siihen edustaja taavitsaisen taavitsaisen mainitsemaan on jalka kipeä ja jos hän ei sinne terveyskeskukseen sinne mikä on se yhteiskunnan ylläpitämä terveydenhuoltojärjestelmä pääse kun siellä on pitkä jono ja hän huomaakin että kadun toisella puolella on yksityinen lääkäriasema niin se maksaa molempiin mennen aivan saman verran menipä hän sinne terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille sinne minne parhaiten sopii hän pääsee heti lääkäriin siihenhän täällä suomessakin pyritään kuten edustaja taavitsainen ammattilaisena hyvin tiedätte suomessa tällä hetkellä terveydenhuollossa esimerkiksi lääkärissäkäyntien jo yli miljoona ihmistä käy suoraan yksityisellä lääkärillä eivät siis mene ollenkaan terveyskeskukseen työterveyshuollosta pitkälti yli puolet huolehditaan yksityisten yritysten kautta eli yritykset ostavat työterveyspalvelut yksityisiltä yrityksiltä siellä on myös kaupunkitoimijoita tiedän että moni kaupunki on ulkoistanut työterveyshuollon yksityiselle lääkärifirmalle elikkä tämäkään ei ole mitään outoa tässä maassa niin että ei kannata nyt palata sinne kolmekymmentä viiva neljäkymmentä luvulle jolloin kunnanlääkäri hoiti valtavan määrän potilaita kyllä meidän on integroitava tämä yksityinen ja julkinen puoli sillä keinoin toimimaan että se ihminen sinne pääsee aivan oikein kuten edustaja taavitsainen mainitsi on tärkeää että se ihminen saa sen lääkärihoidon heti kun se jalka on kipeä tai flunssa iskenyt heti se on aivan välttämätöntä sillä sillä estetään se että kyseisen potilaan tila pahenisi ja hän saa asianmukaisen hoidon heti ja pääsee jatkamaan tervettä elämää eteenpäin kiitos meidän hyvien terveyspalvelujemme ja on erittäin korkea keski ikä ja tuntuu että se nousee koko ajan ja jos oikein muistan niin luin jostakin esitteestä tai tiedotteesta että nykyisin syntyvistä tyttölapsista puolet näkee sata vuotissyntymäpäivänsä siinä on terveydenhuoltojärjestelmällä tulevaisuudessa haastetta että kaikki nämä henkilöt kun näin pitkään elävät saavat oman elämänsä aikana hyvät palvelut ja mahdollisimman nopeasti ettei se tauti pääse

arvoisa puhemies tässä tietenkin on kaksi erilaista näkökantaa miten kannattaa asioissa edetä itse ajattelen hyvin ratkaisukeskeisesti ja myöskin käytännönläheisesti sitä miten nopeasti pystymme etenemään ja saamaan ihmisten arkeen parannusta ja ihan hyvä lähestymistapa on myös se että nykyisiä lakeja korjataan ja ja niihin tehdään niitä parannuksia jotenkin myöskin voisin kuvitella että jos hallitus olisi tehnyt tällaisen muutoksen terveydenhuoltolain pykälään vaikka jo vuonna kaksituhattaviisitoista kun aloititte niin ihmiset olisivat päässeet lääkärille jo paljon aikaisemmin olisitte vielä lisänneet sata miljoonaa euroa vuodessa kuntien valtionosuuksiin jotta kunnat ja kuntayhtymät olisivat voineet palkata lisää lääkäreitä eli kyllä on ihan varteenotettava vaihtoehto myös se että nykyisiä lakeja korjataan

jotenkin tuntuu että hallitus on myöskin ottanut vähän liian suuren palan haukattavaksi kun on yhtä aikaa kaikki lait ja ja uudistukset on maakuntauudistus sote uudistus sinne sisältyy maatalouslomittajat ympäristö terveydenhuolto ja pelastuslaitos

te edustaja hoskonen ostaisitte tontin ja alkaisitte sinne rakentamaan yhtä aikaa perustukset auki omakotitalolle autotallille puuliiterille varastolle leikkimökille koirankopille ja ulkohuussille

yhtä aikaa touhuaisitte siellä niin sehän leviäisi käsiin eihän siitä kukaan selviytyisi vaan ensin pitäisi tehdä se autotalli jonne laitetaan ne kaikki työvälineet suojaan ja jossa saadaan sitten tehtyä niitä hommia ja sitten kun autotalli on valmis niin ruvetaan tekemään sitä itse omakotitaloa ajattelen näin että esimerkiksi se autotalli olisi voinut olla tämä sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki oltaisiin alennettu maksuja ja saatu ihmiset sinne suojaan sillä välillä kun oltaisiin sitten keskitytty siihen omakotitaloon jossa olisivat olleet nämä sisältölait

olisi korjattu se aikamääre milloin pitää päästä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle